lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja
esittelijänä ministeri berner olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies käsiteltävänä on hallituksen esitys jossa ehdotetaan maakuntalain kuudennessa pykälässä tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien sekä henkilöstön ja omaisuuden siirtoa valtiolta maakunnille lisäksi esitetään eräiden tehtävien ja henkilöstön siirtoa ely keskuksista väylävirastoon ja liikenteenohjausyhtiöön esitykseen sisältyvät näitä muutoksia koskevat lakiehdotukset ja voimaanpanolakiehdotus maakuntauudistuksen myötä pääosa keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi tienpidon tehtävät jakautuisivat jatkossa valtion ja maakuntien välille maakunnat hoitaisivat tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti tienpito säilyisi edelleen valtion vastuulla maantiet valtion omistuksessa ja väylävirasto toimisi tienpitäjänä ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä valtion rooli omistajana on jotta voitaisiin taata väyläverkon yhtenäinen kehittäminen koko maassa sekä toteuttaa korjausvelan vähentämisen tavoitteet maakunnissa hoidettavien tienpidon tehtävien rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena maakunnat vastaisivat myös maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta maakunnat voisivat tehdä liikennejärjestelmäsuunnitelmansa joko yksin tai yhdessä toisen tai useamman maakunnan kanssa liikennejärjestelmäsuunnitelma kattaisi kaikki liikennemuodot kuten maakuntalaissa jo todetaan maakunnat voisivat lisäksi halutessaan ottaa hoidettavakseen julkisen henkilöliikenteen suunnittelua ja järjestämistä esitys sisältää säännökset näiden tehtävien siirtämisestä valtiolta maakunnille lisäksi säännökset maakuntien mahdollisuudesta ottaa saaristoliikenteen tehtäviä hoitaakseen sisältyvät eduskunnalle jo annettuun maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa koskevaan esitykseen sen lisäksi esitykseen on sisällytetty liikenne ja viestintäministeriön virastouudistusta koskevat nimike ja toimivaltamuutokset sekä lakiehdotukset tieliikennelain ja yksityistielain muuttamisesta yksityistielakia koskevat muutosehdotukset liittyvät valtionavustusten toteuttamiseen sekä viranomaistehtävien hoitamiseen nämä tehtävät olisi tarkoitus siirtää ely ely keskuksista valtion lupa ja valvontavirastolle arvoisa puhemies liikennetehtävien rahoitus jakaantuu maakuntauudistuksessa yleiskatteelliseen rahoitukseen ja erillisrahoitukseen valtion suorittamaa erillisrahoitusta on ensinnäkin tilanteissa joissa tehtävä säilyy valtion vastuulla ja joissa maakunta toimii toimeksiantotehtävään liittyen sopimuksen mukaisesti merkittävin tällainen tehtävä on alueellinen tienpito ja sen rahoitusosuus on noin miljoonaa euroa muita erillisrahoituksella toteutettavia tehtäväkokonaisuuksia olisivat yksityistielossien ja lautta alusten valtionavustus saaristoliikenne ja lentoliikenteen ostot yleiskatteellisena rahoituksena toteutettaisiin maakunnan liikennepalveluiden kehittämistä ja järjestämistä julkisen henkilöliikenteen ostot ja kehittäminen liikkumisen ohjauksen avustukset eräiden lentopaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä yksityisteiden valtionavustukset arvoisa puhemies toivon että esitys saa myönteisen vastaanoton jotta voimme toteuttaa nämä uudistukset kiitos
sitten puhujalistalle
arvoisa rouva puhemies hallitus on taas tuomassa päätettäväksi esitystä maakuntauudistuksesta vaikka eduskunta ei ole saanut valmiiksi ratkaisua sote uudistuksesta hallituksen tärkeimmäksi mainostamassa uudistuksessa ei ole selvästikään kysymys ihmisten terveys ja sosiaalipalveluiden turvaamisesta vaan uusien hallintokerrosten rakentelusta kyse on paljaasta valtapolitiikasta uudistusesitystä on koetettu puolustaa väittämällä sen yksinkertaistavan hallinnon rakenteita ja poistavan valtion ja maakunnallisen hallinnon päällekkäisyyttä nyt käsiteltävä esitys osoittaa tämän perustelun ontoksi esityksen mukaan kahdeksantoista maakuntaa hoitaisi jatkossa tienpidon tehtäviään enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti väylävirasto toimisi edelleen tienpitäjänä ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä maakunnassa hoidettavien tienpidon tehtävien rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena maakunnat vastaisivat myös maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta siis päätösvalta olisi erillään toimeenpanosta rahoitus erillään kaikesta ja epäselvää olisi mitä tehtäisiin jos sopua ei syntyisi olisi parempi jos maakuntien liitoille annettaisiin työrauha maankäytön aluesuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman yhdessä jäsenkuntiensa kanssa arvoisa puhemies tämä ehdotettu sekaannus on erityinen ongelma pohjoiselle suomelle toimivat liikenneverkostot ovat olleet ja ovat vastaisuudessakin talouden ja yhteiskuntakehityksen tukiranka nyt olisi kiireellistä huolehtia siitä että saataisiin toteutettua valtion suuret investoinnit pohjois suomelle kaksoisraide rakennettua ouluun ja siitä pohjoiseen sekä pohjois pohjanmaan ja kainuun poikittaisyhteydet kuntoon näitä esityksiä me arvoisa hallitus kaipaamme emme uusia byrokraattisia hallintomalleja

kuten tämäkin esitys osoittaa hallituksella on hyvin selvä näkemys tulevista maakunnista ja niiden tehtävistä kuten edustaja tuppuraisen puheenvuoro taas osoittaa niin tästä näkemyksestä voidaan olla montaa mieltä mutta mikä on sdpn näkemys maakuntauudistuksesta mikä on sdpn malli maakuntauudistuksessa olin kysymässä tätä puheenjohtaja rinteeltä silloin kun viimeksi täällä maakuntauudistusta käsiteltiin mutta puheenjohtaja rinne ehti poistua muihin tehtäviin ja jouduin kysymään asiaa edustaja viitaselta kuten tiedämme edustaja viitasella on vastaus joka kysymykseen mutta hänellä on myös kysymys joka vastaukseen edustaja viitanen ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan tuolloiseen kysymykseeni nyt puheenjohtaja rinne kysyn teiltä mikä on sdpn maakuntamalli te kannatatte sitä että sosiaali ja terveyspalvelut nostetaan kuntia laajemmille hartioille te olette sanonut että maakunnan nimi ei ole maakunta vaan sen nimi voi olla aluekunta tai sote kunta te olette sanonut että näitä aluekuntia voi olla kahdeksantoista tai niitä voi olla enemmän kuin kahdeksantoista tai niitä voi olla vähemmän kuin kahdeksantoista te olette sanonut että niille kuuluvat ainakin terveyspuolen tehtävät ehkä sote tehtävät mutta niille ei kuulu juurikaan muita tehtäviä toisaalta te olette sanonut että sote tehtävien kannalta eksote siun sote ja muut tällaiset järjestelyt jotka perustuvat kuntayhtymiin ja joissa samaan kuntayhtymään yhdistetään sekä erikoissairaanhoito että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut on mielestänne hyvä ja toimiva malli

arvoisa rouva puhemies en tiedä mistä on parempi tieto siitä minkälaista ajattelua sosiaalidemokraattien puolueen sisällä on mutta sehän on oikein hyvä jos näin olette siellä tietoisia meillä on ollut jo edelliseltä kaudelta selkeä linja että olimme tekemässä sote uudistusta sote uudistus on semmoinen mihin sosiaali ja terveyspalvelut yhdistetään ja tehdään integraatio kahteen suuntaan sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti meidän mallissamme ei ollut tehty koko valtionhallinnon uudistusta samanaikaisesti vaan siihen olisi ollut toinen aika sen takia tämä lakiesitys on kyllä malliesimerkki siitä että meillä on ollut kaksi tieliikenne ja muuta lakia joissa on poistettu maakuntahallinto poistettu maakuntahallinto täällä ja nyt tulevat ne lakiesitykset uudelleen niin että niihin lisätään maakuntahallinto minä en tiedä mihin eestaas järjestelmään ollaan siirtymässä

arvoisa rouva puhemies minusta edustaja zyskowiczin kysymykset olivat kiinnostavia mutta toisaalta samaan aikaan minua on pohdituttanut mikä on kokoomuksen kanta erityisesti kokoomuksen helsinkiläisten ja uusmaalaisten kansanedustajien kanta maakuntauudistukseen ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamiseen esimerkiksi helsingin kaupunginhallitus maanantaina eilen otti yksimielisesti kokoomuksen vahvimman miehen jan vapaavuoren johdolla kannan jossa se tyrmää sote uudistuksen ja nyt kysymys kuuluukin

edustaja zyskowiczin kysymys oli kyllä erittäin aiheellinen ja tuosta edustaja paateron vastauksesta ei kyllä selvinnyt vaan meni ehkä entistä enemmänkin solmulle tämä sdpn linja haluan muistuttaa että jo noin yli kymmenen vuotta sitten oli oli

pääministeri vanhasen hallituksessa

johon olisivat tulleet sote palvelut ja muita kehittämistehtäviä mutta sdplle se ei silloin sopinut on tietysti hyvä asia jos te olette nyt hyväksymässä tämän periaatteen että tarvitaan sote sote asioihin kuntia laajemmat hartiat ja tarvitaan myöskin kehittämistehtävissä laajempaa yhteistyötä niin että enää vain tämä nimi on nyt vähän omaperäinen teillä teillä te olette palanneet tähän historiaan mikä on sinänsä hyvä asia mitä tulee hallituksen esitykseen on selvä että kaikki hallituspuolueitten kansanedustajat tukevat hallituksen esitystä muuta vaihtoehtoa ei voi ollakaan

rouva puhemies jos edustaja paateron puheenvuoro oli tarkoitettu edustaja rinteen puolesta vastaukseksi kysymykseeni sosiaalidemokraattien maakuntamallista niin en minä ainakaan ymmärtänyt minkälainen se on yhtäältä olette puhuneet uudesta sote kunnasta tai aluekunnasta toisaalta olette puhuneet kuten sanoin näiden kuntayhtymien puolesta joissa on sosiaali ja terveyspalvelut sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito edustaja rinne kun nyt olette paikalla niin voisitteko selvittää asian mitä edustaja arhinmäen kysymykseen tulee niin kokoomus hallituksessa ja eduskunnassa on sitoutunut tukemaan sitä mallia jota nykyinen hallitus ajaa ja johon malliin tämäkin nyt puheena oleva esitys osaltaan

arvoisa puhemies sosiaalidemokraattien tavoitteena on että kansalaisten väliset terveyserot saadaan kaventumaan meidän tavoitteenamme on se että nämä rikki olevat osat lääkäriin pääsy perusterveydenhuollossa ikäihmisten hoiva ja lastensuojelu saadaan kuntoon meidän tavoitteenamme on se että voidaan tulevia kustannuksia vähentää tällä mallilla sdpn näkökulmasta on tärkeätä että tehdään sosiaali ja terveyspalveluitten kokonaisuudistus joka johtaa siihen että nämä asiat toteutuvat tämä on se sosiaalidemokraattien malli arvoisa edustaja zyskowicz

mennään puhujalistalle koska kysymyksessä on liikenneala
arvoisa rouva puhemies harvoin olen kuullut näin tyhjentävää vastausta missä missä ensin hahmoteltiin tavoite ja sitten vielä ei eihän siinä kerrottukaan millä tähän tavoitteeseen päästään mutta arvoisa puhemies toivottavasti myös tähän saamme vastauksen joskus myöhemmin

vielä odottamaan edustaja lindtmanin vastausta arvoisa puhemies tässä tänään käsittelyssä olevassa asiassa on kyse maakuntauudistuksen osasta jossa liikenteen osuudet siirretään maakunnissa tienpidon yhdeksällä alueella maakuntien vastuulle tietyllä tavalla vaikka päävastuu ja omistajuus säilyvät tulevaisuudessa valtiolla

kuulisin myös ministeri anne berneriltä siitä miten te näette tuoko tämä tienpitoon enempi niitä kaivattuja kasvoja tällä hetkellä usein tuolla maakunnissa tilanne on se että tiet niin kesä kuin talvikunnossapidossa sanalla sanoen aika huonosti hoidettu ja ei löydy selkeitä kasvoja keneen voitaisiin olla yhteydessä vahvistaisiko tämä nyt sitä että sinne löytyisi niitä kasvoja jotka voisivat laittaa näitä asioita kuntoon että ministeri bernerin ei tarvitse kaikissa maakunnissa kiertää niitä teitä yksitellen katsomassa

yksi vastauspuheenvuoro tähän väliin edustaja lindtman ja sen jälkeen puhujalistalle
arvoisa puhemies edustaja zyskowicz väittää että hallituksessa ei tiedetä minkälainen on sdpn sote malli

jos kerran on näin että hallituksessa ei edes tiedetä minkälainen on sdpn sote malli niin edustaja zyskowicz miten on mahdollista että hallitus on kuitenkin voinut omilla virkamiehillään teettää arvion sdpn sote mallin perustuslainmukaisuudesta

kyllä osoittautunut täysin vääräksi tai ainakin kyseessä ovat olleet samat virkamiehet jotka kaksi kertaa ovat tehneet hallituksen esityksestä väärän perustuslakiarvioinnin edustaja zyskowicz jos te hallituksessa ette tiedä minkälainen malli on niin miten siitä on voitu tehdä arviointeja

arvoisa rouva puhemies niin kuin tässä lyhyessä debatissa jo kävi ilmi me käsittelemme täällä jo periaatteessa kerran lähetekeskusteltuja asioita kun hallitus veti maakuntauudistukseen liittyvät pykälät pois aiemmista maantielakia sekä liikenne ja viestintäministeriön virastouudistusta koskeneista lakiesityksistä on hyvä muistaa että tämänkin lakiesityksen täytäntöönpano riippuu vielä eduskunnan käsittelyssä olevien maakunta ja sote uudistusten lopullisesta kohtalosta ja aikataulusta ja epäilen että tätä

ole vielä ihan kaikilla hallituspuolueittenkaan kansanedustajilla tiedossa miten tämä aikataulu loppupeleissä sitten etenee pidän edelleen suuressa arvossa kuten maantielain käsittelyssä maakuntien vastuun kasvattamista alueidensa liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä tienpidossa mielestäni on erityisen arvokasta että paikallinen tuntemus tunnustetaan hieman skeptisempi olen sen suhteen sen suhteen mikä maakuntien lopullinen toimintavapaus on kun rahoitus riippuu loppukädessä kulloisenkin hallituksen varassa elikkä tässä ei edustaja heinonen tarvita pelkkiä kasvoja maakuntiin vaan sinne maakuntiin tarvitaan myös euroja jaan myös muun muassa elinkeinoelämän esiin tuoman huolen siitä miten liikennealan osaaminen riittää toimijakentän pirstoutuessa ja hukataanko toiminnan tehokkuus eri organisaatioiden välillä tähän tehtäväjakoon myös liikenne ja viestintävaliokunnassa kiinnitimme huomiota käsiteltäessä näitä asioita jo paljon aiemmin yhteistyössä yli oppositio ja hallituspuolueiden rajojen huomattavaa on ettei tämä lainsäädäntöprosessi ole edennyt ilman ongelmia maantielain osalta valiokuntamme huomautti muutoksista kun maakuntauudistus vedettiin pois esityksestä virastouudistuksen muutosten osalta joista osa koski nyt palautettavia pykäliä jouduimme antamaan liikenne ja viestintäministeriölle jo moitteet lainsäädännön valmistelusta tämäkin oppositio hallitus rajat ylittävällä yhteistyöllä

että tämän asian käsittelyyn on varattu valtavan vähän aikaa elikkä on eduskunnan muiden kiireiden johdosta jouduttu rajaamaan tätä käsittelyä itse uskoisin että tässä salissa olisi enemmänkin halua keskustella lain valmistelusta ja täytäntöönpanosta

arvoisa rouva puhemies tämä on todellakin erittäin tärkeä lakiesitys ja on hienoa että se on nyt viimenään tullut myös tänne meille saliin käsittelyyn valitettavasti toki näin on että keskusteluaikaa on vain tämä puoli tuntia maakuntauudistuksen täytäntöönpano liikennealalla on tämän lain sisältö ja hämmästyttääkin kuinka nopeasti tämä eduskunta pystyi alkamaan keskustelemaan sote uudistuksesta nyt on keskityttävä liikenneasioihin hallituksen esityksessä kolmannessa kappaleessa on minusta erittäin hyvin kuvattu mitä tämä pääasiallisesti mielestäni sisältää esimerkiksi maakuntien tehtävät tienpidon hoidossa joka on yhdeksällä alueella tälläkin hetkellä eikä siinä juurikaan muutosta tapahdu elikkä mennään hyvin pitkälle nykyisen järjestelmän mukaan mikä on todettu aika hyväksi ja tämän maakuntauudistuksen

siihen toivon että parlamentaariset työryhmät saavat hyvän ponnahduslaudan tästä tehdystä työstä mitä on tehty ja tulevaisuudessa päästään pohtimaan väyläverkon rahoitusta koska se on se suurin ongelma jotta pystyttäisiin tämä korjausvelka tulevaisuudessakin huomioimaan ja pistämään kuntoon tällä hallituskaudella on pystytty sitä asiaa viemään eteenpäin

arvoisa rouva puhemies suomen liikenneverkko rapistuu tiet raiteet ja vesistö tarvitsevat nyt kokonaisvaltaista arviointia ei ainoastaan osittaisia ratkaisuja juuri niin kuin tässä esityksessä tähdätään pitää syntyä sellainen ratkaisu jossa päätöksenteko on lähellä siellä missä ongelmat ovat nähtävissä rahoituksellisesti erillisrahoitus on ainoa oikea ratkaisu koska pitää löytyä reilusti uusia rahoitusvaihtoehtoja tai muuten rapistuminen jatkuu liikennejärjestelmien toimivuus on suomen elinkeinoelämän kannalta täysin välttämätöntä ja siihen on kiinnitettävä huomiota jos halutaan pitää koko suomi asuttuna tai halutaan edes osa pitää asuttuna tämä kokonaisratkaisu on tarpeellinen vaikka se osittain jäi aikaisemmassa vaiheessa kesken ja on nyt tuotu tänne uudestaan vaikka vielä ei ole varsinaista päätöstä maakunnista tehty niin silti pidän tärkeänä sitä että tämä asia saadaan käyntiin jos se sitten jää kesken niin onpahan tehty hyvä työ jolta pohjalta voidaan jatkaa nykyinen tapa hoitaa asiaa ei ole enää riittävä
arvoisa rouva puhemies tämä on tervetullut uudistus nimenomaan joukkoliikenteen osalta olemme huomanneet että vanha tapa ei enää toimi jos puhutaan junaliikenteestä ja vrn toiminnasta niin vr on keskittynyt isoille väylille keskuskaupunkien väleille enää ei juna pysähdy läheskään joka asemalla ja ainoastaan isoimmilta linjoilta kyytiin pääsee tokikin nopeasti ei siinä mitään tarvitaan siis lisää junavuoroja tarvitaan uutta tapaa toteuttaa junavuorojen toteutukset ja tarvitaan paikallisliikennettä jos halutaan ympäristöystävällistä junaliikennettä ja halutaan ihmiset raiteille silloin pitää olla sellaisia junavuoroja jotka palvelevat ihmisiä että ihmiset pystyvät myöskin sitä junaa käyttämään junaliikenteen osalta etelä pohjanmaan liitto pohjanmaan liitto keski suomen liitto ja pirkanmaan liitto ovat ovat lähteneet rohkeasti tähän työhön mukaan ja selvittämään niin sanottua paikallisliikennettä tällä alueella näillä raideväleillä on noin yksi pilkku yksi miljoonaa asukasta edellytyksiä on tahtoa on siellä toteuttaa tämä meillä haluna on se että juna siellä jatkossakin kulkee oikeastaan kysyisinkin nyt ministeri berneriltä tämä pilottihaku kun on käynnissä niin kuinka te näette alueemme tulevaisuuden joukkoliikenteen tuottajana ja junaliikenteen mahdollisuudet siellä paikallisesti näillä yhteysväleillä
koska tilanne on se että me noin puolen aikoihin lopetamme tämän niin näille viidelle henkilölle jotka ovat varanneet nyt vastauspuheenvuoron

on paikalla ja voitte häneltä nyt kysyä mutta sitten jos haluatte jättää sen oman puheenvuoronne iltaan sekin on mahdollista zyskowicz hoskonen viitanen skinnari ja wallin
vastauspuheenvuoro rouva puhemies vaikka nyt käsitellään maakuntauudistuksen yhtä osaa on tärkeätä että yritetään saada selvyyttä myös demareiden maakuntanäkemyksestä tähän on kaksi syytä ensinnäkin seuraava eduskunta joutuu kaikissa olosuhteissa tapahtui nyt mitä tahansa käsittelemään sote ja maakuntauudistusta ja toiseksi

no nyt tänne jäi onneksi puolueen vahva mies edustaja lindtman asiaa selittämään ja hän kertoi millainen se ei ole mutta vieläkään ei ole kyllä tullut selväksi millainen se on se millä perusteella tätä perustuslakiarviota tehtiin perustui lehdissä olleisiin erilaisiin hajatietoihin ja nekin arviot sitten teidän puoleltanne julistettiin väärin perustein tehdyiksi joten olkaa hyvä kertokaa meille ja suomen kansalle mikä on teidän

arvoisa rouva puhemies tämä vastauspuheenvuoro sopii vallan hyvin tämä uudistus koskien liikennealan lainsäädäntöä on erittäin ajankohtainen ja hyvä ihmettelen vain suuresti opposition opposition puolelta tulleita puheenvuoroja siitä että tällainen vallan hajauttaminen olisi paha asia ja maailma siihen kaatuu kun kuuntelin äsken puheenjohtaja edustaja rinteen puheenvuoroa sosiaali ja terveydenhuoltouudistuksesta en voinut välttyä siltä tunnelmalta että kun koko maailmaa syleilee niin saattaa se sotekin siihen väliin jäädä tuli semmoinen tunne että siinä olivat kaikki taivaat auki mutta talouspuolesta ei ilmeisesti kovin paljon siinäkään välitetty tärkeäähän kuitenkin on nyt että sitä vastuuta jaetaan ihmisille itselleen maakuntiin päin en ole koskaan elämäni aikana vielä nähnyt sellaista paikallista lähellä olevaa päätöksentekoa joka menisi hirvittävän paljon metsään kyllä siellä ihmiset kantavat vastuuta omasta elinpiiristään ja tekevät sen mukaisia päätöksiä niin muuttuvat parempaan suuntaan ja lopputulos on aina parempi kuin keskitetyssä järjestelmässä

arvoisa puhemies onhan tämä varsin häkeltävää että täällä ei kerta kaikkiaan ben zyskowicz nyt vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin täällä edustaja lindtman kysyi miten on mahdollista että sdpn mallista hallituksen virkamiehet ovat tehneet perustuslainmukaisuusarvion julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ja jos ne sdpn mallit siellä jo ovat olevinaan kovin selviä kuinka ihmeessä zyskowicz tämän voi selittää tähän en kuullut edustaja zyskowicz teiltä vastausta kuuntelin myös erittäin tarkkaan ja heristin korviani vastaatteko kysymykseen kokoomuksen linjasta tässä maakunta ja sote uudistuksessa voiko olla totta että helsingin kokoomus on täysin eri linjalla kuin te siitä mikä on kokoomuksen malli samoin haluaisin tietää onko kokoomus tämän hallituksen sote ja maakuntamallin takana ihan yksimielisesti olen nähnyt toisenlaisia puheenvuoroja ja kuullut toisenlaisia näkemyksiä onko ben zyskowicz kokoomuksen ryhmä yksimielisesti tämän hallituksen mallin takana toivon että vastaisitte näihin kysymyksiin on olennaista tietää hallituksen linja

arvoisa puhemies liikenteestä kun puhutaan niin kyllähän se tosiasia on että siellä maakunnissa on kuoppia edustaja hoskonen kyllä siellä teilläkin päin tiet ovat huonossa kunnossa ja rahaa tarvitaan kuoppia on myös sotessa kuten hyvin tiedämme eli siinä mielessä ne liittyvät toisiinsa kysyn nyt kuitenkin teiltä te tässä nyt kehutte kaikkea ja kehutte hallitusta niin kuin kuuluukin mutta mistä rahat te puhutte siitä että tulee kasvot mutta kuka tämän maksaa ja miten tälläkin kaudella nyt ensi vuoden budjetista ette pitäneet parlamentaarista lupausta kolmestasadasta miljoonasta eurosta perusväylänpitoon se oli parlamentaarinen yhteinen päätös tästä salista tästä talosta miksi se jäi puolitiehen miksi liikenteen suunnitteluun ei tullut rahaa okei turun tunnin junaan neljäkymmentä miljoonaa mutta esimerkiksi päärata sai vain yhden miljoonan suunnitteluun tätä minä kysyn teiltä puhutaan

arvoisa puhemies aivan juuri niin kuin edustaja skinnari totesi missä rahat täällä edustaja savola kertoi että taivas muuttuu autuaaksi kun päästään tähän maakuntamalliin jossa joukkoliikennemäärät lisääntyvät ja tarjonta lisääntyy esimerkiksi pohjanmaan radoilla ei pidä paikkaansa kahdeksantoista maakuntaa tämähän tulee hajauttamaan tämän nykyisen tilanteen jos siihen mennään nyt on ely keskukset jotka hoitavat liikenteen liikenneviraston kanssa yhteistyössä ja tämä on hyvä malli ollut tähän asti

paljon pohtineet valtakunnallista suunnittelua mutta kyllä hämmästelen suuresti keskustapuolueen luuloa siitä että tästä syntyy autuus kun tulee maakuntamalli ja sen kautta liikennehankkeita ja liikenteen ostopalveluita tulee olemaan aivan huimasti enemmän kuin tänä päivänä ensi vuoden budjetissa liikennesektorilla on vähemmän rahaa kuin tänä vuonna

arvoisa rouva puhemies edustaja laukkanen on oikeassa siinä että nykyisellä mallilla ei myöskään voida jatkaa tämä lakiesitys joka nyt on käsiteltävänä edelleen edellyttää että meillä on edelleen ne yhdeksän yhteistoiminta aluetta jotka meillä on tänäkin päivänä tämä lakiesitys perustuu hyvin pitkälti yhteistyöhön maakuntien välillä ja siihen myös kannustetaan merkittävästi samalla tässä edelleen säilyy valtion rooli huomattavana ja se turvataan myös erillisrahoituksen kautta mutta silti päätöksenteko ja valmistelu tulevat lähemmäs päättäjiä tulevat lähemmäs käyttäjiä tulevat lähemmäs alueita me tiedämme kuinka tärkeä asia tämä on ollut liikenteen puolella olen niin paljon kiertänyt ympäri että tiedän sen päätöksen merkityksen alueille se tässä mahdollistetaan samalla tosin myöskin osallistetaan vastuunkantoon ja priorisointeihin edelleenkin tietysti paljon on tehtävää sen puolesta että liikenteen rahoitus uudistetaan kyllä siitä on käyty paljon keskustelua ja toivon että jokainen joka jatkossa on mukana päättämässä kantaa tästä vastuuta kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja

arvoisa rouva puhemies lähetekeskustelussa on hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta ja esitys on niin sanottu toinen osa lakipakettia jolla toteutetaan hallituksen apteekkityöryhmän linjauksia tällä hetkellä reseptilääkkeisiin ja itsehoitolääkkeisiin sovelletaan yhtenäishintaa eli lääkevalmisteella on kuluttajalle sama hinta kaikissa apteekeissa lääkkeen vähittäismyyntihinta määräytyy valtioneuvoston antaman lääketaksa asetuksen mukaisesti esityksessä ehdotetaan että jatkossa itsehoitolääkkeelle asetettaisiin enimmäishinta hintasääntely koskisi itsehoitolääkkeiden vähittäismyyntihintaa ja apteekit voisivat myydä itsehoitolääkkeitä enimmäishintaa edullisemmin pienentämällä lääkkeen toimittamisesta saatavaa apteekin katetta muutos mahdollistaisi itsehoitolääkkeiden hintakilpailun apteekkien välillä enimmäishinnasta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa lääketaksasta kaikki itsehoitolääkkeet olisivat uuden enimmäishintasääntelyn piirissä laissa mahdollistettaisiin myös itsehoitolääkkeiden rajaaminen pois enimmäishintasääntelyn piiristä jos myöhemmin katsottaisiin ettei itsehoitolääke sovellu hintakilpailuun syyt voisivat perustua lääkevalmisteen edellyttämään lääkeneuvontaan lääkkeen mahdollisiin haittavaikutuksiin tai kansanterveydellisiin syihin tällöin enimmäishintasääntelyn ulkopuolelle rajattuihin itsehoitolääkevalmisteisiin sovellettaisiin valtakunnallista yhtenäishintaa nykyisin lääkelain pykälän mukaisista päätöksistä tehdään ensin oikaisuvaatimus jonka jälkeen on mahdollista valittaa hallinto oikeuteen esityksessä ehdotetaan että fimean tekemien lääkelain neljännenkymmenennenensimmäisen pykälän mukaisten päätösten eli uuden apteekin perustaminen kuntaan tai sen osaan apteekin sijaintialueen muuttaminen apteekin siirtäminen tai apteekin lakkauttaminen ensimmäiseksi muutoksenhaun vaiheeksi tulisi hallinto oikeuteen tehtävä valitus oikaisuvaatimusmenettely poistettaisiin välivaiheena kyseiset fimean päätökset perustuvat perusteelliseen selvitystyöhön eikä oikaisuvaatimuksen tutkiminen olisi näihin päätöksiin tarkoituksenmukainen ensivaiheen muutoksenhakumenetelmä oikaisuvaatimusvaiheen poistaminen nopeuttaisi päätösten toimeenpanoa esityksellä halutaan vahvistaa apteekkiasioinnin uusia palveluväyliä ja muotoja apteekeilla on jo käytössään noutolokerikkoja joista lääkevalmisteita voi noutaa esimerkiksi apteekin aukioloaikojen ulkopuolella mikäli jokin lääke on jäänyt apteekkiasiointikerralla toimittamatta noutolokerikkojen osalta lääkelaissa säädettäisiin noutolokerikon sijainnista turvallisuus ja laatuvaatimuksista ja apteekkarin vastuusta apteekin noutolokerikkoon voi toimittaa ja välittää lääkevalmisteita noutamista varten lokerikon tulee sijaita apteekin sijaintialueella jotta apteekkari pystyy tosiasiallisesti hoitamaan ja vastaamaan lokerikon toiminnan asianmukaisuudesta fimea voisi antaa tarkempia määräyksiä lokerikon sijainnista toiminnasta lääkkeiden säilytyksestä lääkkeiden kuljetuksesta sekä lääkkeiden toimittamisesta ja välittämisestä noutolokerikkoon ja sivuapteekeissa voidaan harjoittaa jo nyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvää palvelutoimintaa esimerkiksi lääkehoidon arviointia esityksessä pykälän soveltamisalaa laajennettaisiin siten että se on jatkossa mahdollista myös apteekin palvelupisteessä lisäksi esityksessä täsmennettäisiin verkkoapteekkivalvontaa koskevaa sääntelyä
sitten puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia siten että itsehoitolääkkeille asetettaisiin enimmäishinta jonka puitteissa apteekit voisivat kilpailla pienentämällä lääkkeen toimittamisesta saatavaa apteekin katetta esitys on ihan totta askel oikeaan suuntaan on kuitenkin aihetta ihmetellä miksei uudistuksessa uskallettu askeltaa yhtään tämän pidemmälle itsehoitolääkkeiden myynti valvotusti päivittäistavarakaupassa olisi kyllä voitu ottaa mukaan tämän esityksen valmisteluun erityistä ihmetystä tämä aiheuttaa kun muistamme istuvan hallituksen kyllä tuoneen aiempaa väkevämmät alkoholijuomat kauppoihin siis ministeri mattila limuviinat sopivat mutta flunssalääkkeet eivät teidän kyseenalaiseksi kunniaksenne jää arvoisa ministeri se että suomessa kymmenen vuotta laskussa ollut alkoholin kulutuksen määrä on nyt käännetty thln viimeisimpien tilastojen mukaan nousuun arvoisa puhemies lääkelain uudistuksessa olisi pitänyt myös kiinnittää huomiota lääkkeiden saatavuuteen nimittäin tuoreen tutkimustiedon perusteella noin kahdeksallakymmenellä prosentilla apteekeista oli lääkkeiden saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin saatavuusongelmia oli tavanomaisissa yleisesti käytetyissä lääkeryhmissä kuten hermostoon vaikuttavissa lääkkeissä sekä sydän ja verisuonisairauksien lääkkeissä näistä saatavuuskatkostapauksista kolmasosa aiheutti raportoituja ongelmia nämä saatavuusongelmat koskevat ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lisäksi myös tuotanto ja lemmikkieläinten lääkkeitä ja tästä esimerkki viime kesältä kesällä kaksituhattakahdeksantoista esimerkiksi kyyn pureman hoitoon tarvittavaa seerumia ei ollut eläimille saatavilla juuri ollenkaan pohjois suomen alueella ja tällainen puute voi johtaa jopa vaikeaan myrkytystapaukseen tai lemmikin kuolemaan tähän eduskuntaan tuotuun esitykseen olisi siis pitänyt liittää toimenpiteitä lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi tiedonkulkua lääkeyrityksiltä ja lääketukkukauppiailta apteekkeihin tulisi parantaa

edustajat wallinheimo ja myllykoski
arvoisa puhemies se että maltillinen uudistus nyt tehdään apteekkien suhteen on tietenkin hyvä asia se että edustaja tuppurainen nyt tässä sekoittaa yhtäkkiä lääkkeet ja alkoholin en tiedä kannattaisiko näin tehdä koska meillä oli kuitenkin historian suurin uudistus ja tämä maltillinen nousu mikä tässä on nyt tullut voi olla täysin kausiluontoista koska tällä hetkellä kysymys on aivan pienestä mitättömästä muutoksesta suhteessa siihen että thl muun muassa arvioi tähän neljän viiva kuuden prosentin nousun asiantuntijat ovat olleet täysin väärässä minä jäin tässä apteekkiuudistuksessa ihmettelemään sitä että todellakin esimerkiksi heinixiä astmakohtauksiin olevaa jatkossa nyt välttämättä saa sitten kaupoista ja jos apteekit ovat neljänkymmenen viiva viidenkymmenen kilometrin päässä niin onko sitä kautta todellakin näin että sitä on jatkossakin pakko hakea sieltä kaukaa apteekeista kun olisi ollut paljon itsehoitolääkkeitä joita olisi voinut saada paljon lähempää

rouva puhemies on pakko kiittää tätä maltillista askelta koska itse näen että mikäli itsehoitolääkkeet ja yleensä palvelut siirtyvät päivittäistavarakauppaan tarkoittaa se pienten paikkakuntien apteekkien liikevaihdon ja katteen niin kovaa laskua että ne ovat kannattamattomia eikä siihen auta edes apteekkariveron tuoma ehkä noin tuhat euroa näillä pienillä apteekkarituloilla mitä on kiitän kyllä tässä kohtaa sitä ja osoitan kyllä arvosteluni edustaja tuppuraiselle siinä mielessä että pienillä paikkakunnilla apteekkien tuottaminen mahdollistaa sen että meillä on on laaja kattava apteekkiverkosto pitää toki uudistaa toimintoja niin että meillä esimerkiksi keskussairaaloissa olisi jo automaattisesti saatavissa mukaan lääkkeitä ettei tarvitse ajaa hakemaan niitä sieltä lähiapteekista

itsehoitolääkkeiden enimmäishinnoittelu jota tässä ehdotetaan tarkoittaa apteekkien välisen hintakilpailun mahdollistamista itsehoitolääkkeiden kohdalla hintakilpailua on ollut tähänkin asti jo lääkevalmisteiden välillä ja se on johtanut esimerkiksi allergialääkkeiden joihin täällä puheenvuorossa viitattiin vähittäishintojen laskemiseen mutta täytyy muistaa että ihan voimassa olevan lainsäädännönkin mukaan lääkkeiden markkinointi ei kuitenkaan saa houkutella lääkkeen tarpeettomaan käyttöön ja tätä on syytä seurata tämän lainsäädännön tultua voimaan olen kyllä jyrkästi eri mieltä edustaja tuppuraisen kanssa

myyntiin saattamisesta pidän tärkeänä että jatkossakin lääkkeet siis nimenomaan lääkkeet myös itsehoitolääkkeet säilyvät apteekkien myynnissä koska silloin niihin voi yhdistyä myös asiantunteva neuvonta eivät siellä kaupoissa myyjät osaa neuvoa esimerkiksi asetyylisalisyylihapon tai tai parasetamolin käytöstä

itsehoitolääkkeitä saa vaivattomasti eli eivät suomalaiset ole ole lääkkeitä sinne kauppojen hyllyille hyllyille haluamassa vaan kyllä niitä saa apteekeista ja siinä saa samalla myös sitä neuvontaa joka on tarpeen aina kun lääkkeitä myydään

arvoisa rouva puhemies suomalainen apteekkiala on murroksessa ja siksi tällainen maltillinen muutos on hyvä tapa edetä parempi kuin se että tehtäisiin jotain merkittäviä suuria muutoksia kertarysäyksellä suomalainen lääketurva ja saatavuus ovat maailman huippuluokkaa vaikka tässä onkin ollut jakelussa ongelmia nyt viimeisen vuoden puolentoista sisällä hintojen kohtuullisuus jota tässäkin tavoitellaan kilpailutuksen kautta eli lisätään kilpailua jotta hinnat kohtuullistuisivat on myös tervetullut asia jakeluunkin on kiinnitetty tällainen luukkujakelu jota tässä myös avataan jotta ei olla kiinni vain apteekkien aukioloajoissa on myös tervetullut uudistus on vaikea nähdä tässä esityksessä huonoja puolia varmaan valiokunnassa se sitten paranee ja nekin puutteet mitä siinä on korjataan mutta pidän tätä esitystä kyllä

rouva puhemies keskustelu apteekkitoiminnan vapauttamisesta on keskustelua kahdeksan miljardin euron jakamisesta vähittäiskaupalle kauppiasketjuille ja monikansallisille yrityksille näin se selkeästi ja lyhyesti ja yksinkertaisesti on tuppurainen siis edustaa demareissa linjaa että monikansalliset yritykset vievät apteekkitoiminnan omaan haltuunsa niin kuin norjassa eli eli siirryttäisiin sitten tämmöisten monikansallisten yritysten toimintaan tuloksena ei tutkimusten mukaan ole eikä ole ollut

vähittäiskauppaan jossa lähtökohta on tietysti kaupan maksimointi voiton maksimointi me suomalaiset olemme kuitenkin sellaisia että meille on tärkeää lääkkeiden turvallisuus ja tutkimusten mukaan merkittävin eli suurin osa suomalaisista on halukas ostamaan lääkkeensä sillä tavalla että ne ovat turvallisia erityisesti kun otetaan huomioon käsikauppalääkkeet tulee muistaa että yhdysvalloissa arvioidaan että viisi ihmistä vuorokaudessa kuolee yhteisvaikutusten aikaansaannoksiin ja sellaista siis täysin villi ja vapaa toiminta on eli suomalainen haluaa neuvontaa myös käsikauppalääkkeille vähittäiskaupassa hyllykilometrien kohdalla saattaa olla ettei ole kuin yksi myyjä eikä hänellä ole aikaa hänen pitää tietää

näyttöpäätteistä ja samaan aikaan tarjota buranaa tai omenoita ja näinhän se ei voi olla myös ruotsi on ollut ikävä esimerkki siitä kuinka itsehoitolääkkeet ovat johtaneet parasetamolimyrkytyksiin nyt kun on tutkittu tuota saatavuutta vastaisin sillä tavalla wallinheimolle että tällä hetkellä kun pienillä paikkakunnilla suomessa on varsinaisesti vain syrjäisimmät suomalaiset

kylät ja ja erilliset talot ovat tuollaisen neljänkymmenenviiden kilometrin päässä keskimäärin että se on hyvin hyvin vähäistä

no ymmärrän tietysti että kokoomus haluaa sitten sitä isoille firmoille itse olen sitä mieltä että sillä tavalla että tulee noutolokeroita ja siihen tulee lainsäädäntö ja selkeytetään sitä kuinka noutolokeroista sitten voidaan lääkkeitä jakaa

puhemies maassamme on todellakin tahoja jotka haluavat uudistaa apteekkialaa todella radikaalisti ei vähiten sen vuoksi että apteekkiala on ollut hyvin säänneltyä hyvä niin se on ollut kansalaisten suojaksi toki tähän sääntelyyn on liittynyt lieveilmiöitä esimerkiksi taksialalla kun vapauttamista ei tehty vuosien saatossa askel askeleelta vaan kerralla satakahdeksankymmentä astetta kyllä siitä on seurannut monella tapaa kaoottisia tilanteita jotka eivät ainakaan palvelun käyttäjän näkökulmasta ole olleet ole olleet hyväksi kyllä vain mutta operatiivisella tasolla me emme tietenkään toimi

täällä on tuotu esiin kysymyksiä siitä missä suomalainen apteekkialan järjestelmä on hyvä ja toimiva näistä fundamenteista on pidettävä kiinni ei ole suotavaa että suuntaus johtaa siihen että apteekkien omistus keskittyisi nimenomaan kansainvälisille toimijoille ei olisi suotavaa myöskään se että harvaan asutuilta alueilta vietäisiin apteekkipalvelut nykyisellään tilanne on hyvä ja lääkkeitä myös itsehoitolääkkeitä on saatavilla myös siellä meidän pienessä vajaan kahteentuhanteen asukkaan taajamassa vehmersalmella on apteekki ja laadukkaat apteekkipalvelut kun tässä edustaja tuppurainen puheenvuorossaan vertasi alkoholilainsäädännön uudistusta ja tätä ja sanoi että alkoholinkulutus on kasvussa niin olisiko edustaja tuppurainen sitten huolissaan siitä että samalla tavalla saman logiikan mukaan kasvaisi myös itsehoitolääkkeiden käyttö sehän ei nyt tietenkään joka tilanteessa olisi hyvä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia esityksessä ehdotetaan että asetettaisiin enimmäishinta josta apteekit voisivat poiketa alaspäin apteekit voisivat siis myydä itsehoitolääkkeitä enimmäishintaa alhaisemmalla hinnalla apteekin katteesta tinkien tämä tuo hintakilpailua ja mielestäni se on oikein esityksessä ehdotetaan myös että lääkelaissa tunnistettaisiin lääkkeiden toimittaminen ja välittäminen noutolokerikoista lokerikoita on jo nyt mutta niiltä puuttuu sääntely sijainnista turvallisuus ja laatuvaatimuksista sekä apteekkarin vastuusta pidän erittäin hyvänä että jatkossa fimean tekemien apteekkipäätösten muutoksenhakusääntelyä muutetaan niin että oikaisuvaatimusmenettely poistetaan ja muutoksenhaun ensimmäinen vaihe on jo hallinto oikeuteen tehtävä valitus

käyttää väärin ruotsissa itsehoitolääkkeiden myynti kaupoissa johti parasetamolimyrkytyksiin sitäkö haluamme myös meille kuluttajan näkökulmasta lääkkeiden saatavuus ei ole ongelma minkä takia myyntiverkon laajentaminen radikaalisti kauppoihin olisi

arvoisa puhemies lääkkeet ovat tärkeä osa sosiaali ja terveyspalveluita ne eivät ole samanlaisia kulutushyödykkeitä kuin esimerkiksi elintarvikkeet tai muuten kaupasta ostettavat tavarat käsikauppalääkkeetkään eivät ole vaarattomia vaikka usein niin kuvitellaan ja ja luullaan ja sen takia mielestäni lääkkeet on pidettävä apteekissa myös lääkkeiden hinnalla kilpailussa on oltava tarkkana ja varottava sitä ettei lääkkeitä mainosteta väärällä tavalla esimerkiksi että nyt on alennusmyynti tai joku muu vastaava tämä laki todennäköisesti halpuuttaa käsikauppalääkkeiden hintoja siellä missä apteekkeja on paljon mutta harvaan asutulla seudulla halpuuttavaa vaikutusta ei todennäköisesti synny arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa tulisi apteekkeja hyödyntää nykyistä enemmän sillä apteekit pystyisivät hoitamaan monia uudenlaisiakin palveluja joita siellä ei tällä hetkellä toteuteta esimerkiksi hyviä kokemuksia on saatu sairaanhoitajapalveluista tai sairaanhoitajan työstä siellä

arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeriltä nyt sellaista asiaa että miksi tässäkin asiassa vaikuttaa olevan hyvin kaksinaismoralistinen lähtökohta nimittäin samaan aikaan kun kauppoihin ei haluta antaa käsikauppalääkkeitä ollaan valmiit pitämään käsikauppalääkkeet baareissa ja esimerkiksi lentokentillä lentokenttien kahviloissa siellä ei ole yhtään ainutta farmaseuttia siellä kuka tahansa kahvilatyöntekijä voi myydä käsikauppalääkkeitä toki lääkkeet ovat lukitussa kaapissa ja myyjä avaa sen kaapin ja myy sen lääkkeen sieltä kaapista silloin kun ostaja haluaa ostaa sitten toinen asia johon haluaisin kiinnittää huomiota nyt kun ylipäätään lääkelaki on ollut auki se miten määritellään niin sanotut kela korvattavat lääkkeet siinä on nimittäin hyvin epätasa arvoista menettelyä suomessa tänä päivänä ja se on yksien lääkkeiden kohdalla ja ne lääkkeet ovat hormonilääkkeet oikeat lääkkeet en tarkoita nyt sitä millä kasvatetaan lihasta vaan tarkoitan hormonilääkkeitä hormonitaso laskee ihmisellä varsin nuoresta iästä lähtien ja se aiheuttaa erilaisia ongelmia tällä hetkellä tilanne on se että miehille suunnatut hormonivalmisteet ovat niin sanotusti kela korvattavia muun muassa sellaiset lääkkeet jotka on tarkoitettu kaljuuntumiseen vaikka sitä voitaisiin pitää enempi esteettisenä haittana paitsi minusta kaljut miehet ovat aivan yhtä komeita tämä lääke on joka tapauksessa kela korvattava lääke sen sijaan naisille suunnatut hormonilääkkeet eivät ole kela korvattavia esimerkiksi naisten intiimialueilla tarvitsemat ja vanhetessaan käyttämät lääkkeet ovat kaikki kela korvausten ulkopuolella ja tässä ei ole minun mielestäni minkäänlaista tasa arvoa jos näitä lääkkeitä käytetään ja katsotaan että ne ovat turvallisia kun ne lääkäri määrää ja ne reseptillä haetaan niin kyllä niistä kaikista pitäisi saada se kela korvaus no näissä naisten lääkkeissä on tietenkin olemassa semmoinen juttu että niitä saattaa saada tai saakin myös ilman reseptiä no silloinhan ei tietenkään kela korvausta saa mutta kun meillä on olemassa korvaussysteemi niin minkä takia myös naiset eivät pääse sen korvaussysteemin piiriin
arvoisa rouva puhemies tämä on varsin maltillinen ja ihan tervetullut tervetullut uudistus itsehoitolääkkeiden hintakilpailu ei varmasti mullista alaa mutta mutta on on aivan järkevä järkevä uudistus kuten myös noutolokerikkojärjestelmän vahvistaminen ja ja siihen pelisääntöjen luominen mutta itse

toimi maaseudulla ja sen takia olen itse hivenen maltillisempi kuin ehkä osa puoluekollegoistanikin tämän avaamisen suhteen sillä ainakin itse koen että mieluummin saan sieltä läheltä itselleni apteekista ammattilaiselta vaikkapa tällä viikolla lapselleni haettiin lääkkeet jotka jotka ovat siedätyshoitoa kallis lääkekokonaisuus ja sain sen lähiapteekista jos burana ja tämäntyyppiset siirtyisivät sinne s marketin puolelle niin epäilenpä olisinko saanut piskuisesta lopen kunnasta enää sen jälkeen niitä kalliimpia erikoislääkkeitä jotka sinne itse asiassa nytkin jouduttiin tilaamaan erikseen sen takia itse olen hivenen maltillisempi ja ja rauhallisempi tämän uudistuksen suhteen ja yritin tätä samaa itse asiassa jonkun verran pitää myös myös taksien kohdalla esillä että voisimme tehdä kokeiluja sitten parannusta vaikkapa tänne pääkaupunkiseudulle kokeiluna helsinki espoo vantaa ja katsottaisiin mitä siellä sitten tapahtuu en haluaisi ainakaan kovin nopealla askeleella tehdä sellaista ratkaisua joka vaarantaa myös muiden lääkkeiden saatavuuden maaseudulla ja aiheuttaisi jälleen turhaa kulkemista esimerkiksi kaupunkikeskuksiin tai muualle eli mieluummin haen ässän viereisestä ovesta aidosta apteekista buranan ja sen reseptilääkkeen kuin en saisi sieltä maaseutukunnasta muuta kuin buranan tulevaisuudessa
aikataulusyistä koska joudumme lopettamaan ja ministerikin joutuu sitten lähtemään tarjoan tässä vaiheessa vastauspuheenvuoron niille henkilöille jotka ovat varanneet puheenvuoron

vapautettaisiin päivittäistavarakauppoihin niin kyllä se heikentäisi apteekkien kannattavuutta se ohentaisi apteekkiverkostoa ja ja samalla sitten reseptilääkkeiden saatavuutta koska nehän kuitenkin säilyisivät apteekeilla haluan vielä muistuttaa siitä että esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden hyvin yleiseen haittavaikutukseen ruuansulatuskanavien verenvuotoihin kuolee suomessa vuosittain satoja ihmisiä ja nehän ovat niitä hyvin tavallisia juuri käsikaupasta saatavia saatavia lääkkeitä kun tässä lakiehdotuksessa on mahdollisuutena että asetuksella voidaan säätää tiettyjen valmisteiden kohdalla että se hinta on kuitenkin sama kaikissa apteekeissa niin kysyn ministeriltä vielä

teillä antaa jotakin esimerkkiä minkä lääkkeiden kohdalla tätä mahdollisesti tullaan käyttämään

puhemies kyllä kokoomus kuten koko hallituskin on tietenkin tämän uudistuksen takana ja tästä maltillisesta uudistuksesta mielestäni kiitinkin jo ministeriä edellisessä puheenvuorossani mikä minua jäi kuitenkin hieman askarruttamaan ja harmittamaan tässä uudistuksessa on se että kuitenkin tämä hallituspuolueiden yhteinen apteekkityöryhmä jossa ministerikin oli jäsenenä linjasi myös sen että eräät lääkerasvat voisivat olla jatkossa myynnissä myös kaupoissa vaikka täällä eräät edustajat maalailevat taas kauhukuvia tällaisesta uudistuksesta jossa itsehoitolääkkeitä olisi kaupoissa en usko että esimerkiksi lasten peppurasvojen tuonti kauppoihin tätä maatamme turmioon kuitenkaan veisi siis kysyisin ministeriltä vielä kerran mitä tapahtui tälle maltilliselle itsehoitolääkkeiden kuten lääkerasvojen
vielä edustaja puska vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen

arvoisa puhemies ministeriä täytyy todella kiittää tästä esityksestä apteekit ovat palveluverkko jota suomalaiset arvostavat ja tässä sote mullistuksessa on hyvä että edetään maltillisesti eikä rikota sitä mikä on hyvää varmaan on hyvä pohtia tiettyjä uudistuksia voidaanko tiettyjä lääkkeitä viedä vähittäiskauppaan samalla pitää toki pohtia myöskin toisinpäin tupakkatyöryhmässä mietittiin vakavasti sitä pitäisikö nikotiinikorvauslääkkeet vetää takaisin apteekkiin koska väitöskirjatutkimuksen mukaan vaikka niitä myydään siis valtavat määrät ei ole mitään näyttöä siitä

myydään apteekissa tai alkossa vastuullisesti verrattuna siihen että niitä myydään markkinaehtoisesti tuhansissa kaupoissa ja kioskeissa tämä on hyvä esitys ja varmaan valiokunta pohtii tätä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin on todettava että monissa tutkimuksissa juuri apteekki on todettu hyvin luotettavaksi suomalaiset luottavat apteekkiin matalan kynnyksen palveluna ja saatavuusverkko tällä hetkellä on on hyvä ymmärtääkseni joka kunnassa on apteekki paitsi onko utsjoella ja hailuodossa sitten sivuapteekki ja hyvä näin sitten täällä kysyttiin lääkkeiden saatavuusongelmista joita on ollut viime kesänäkin edustaja tuppurainen se ei sinänsä liity tähän lääkelakiin vaan meillä on siihen muu lainsäädäntö jonka puitteissa pitää toimia mutta on totta että kun iso tukku tekee järjestelmämuutoksen niin siitä aiheutuu heijastusvaikutuksia sitten moneen muuhun toimijaan mutta myös täytyy taas todeta se kuinka apteekit ja apteekkarit toimivat tässä hyvin joustavasti ja rakentavasti ja palvelevasti niin että lääkkeitä toimitettiin toimitettiin sitten tavallaan tukkujärjestelmän lisäksi mutta siis asianmukaisesti tietenkin sitten edustaja räsäsen kanssa olen täsmälleen samaa mieltä että lääkkeet ja neuvonta kuuluvat yhteen lääkkeitä ei voi myydä niin kuin mitä tahansa tuotetta kuten edustaja mäkisalo ropponen totesi mutta sitä lääkeluetteloa voitaisiin vielä harkita tässä ja nyt minulla ei ole fimea on se asiantuntijaorganisaatio ja voimme varmaan palata tähän kysymykseen myöhemmin sitten edustaja wallinheimolle toteaisin että eivätkö ne tavalliset rasvat todellakin ole ihan tavallisella kaupan hyllyllä ja erikseen ovat sitten lääkkeet jotka lääkkeeksi luokitellaan edustaja tolppanen kysyi korvattavista hormonilääkkeistä ne eivät ole tämän lääkelain puitteissa vaan sv korvauslaissa sairausvakuutuskorvauslaissa joten se ei ole auki tässä tässä esityksessä sitten

jatkan vielä lääkkeitten jakelun meillä on tämä yksikanavainen jakelujärjestelmä joka on todettu myös edulliseksi mutta kieltämättä siinä varmasti voi olla haavoittuvia kohtia mutta varmasti haavoittuvia kohtia voi olla monikanavaisessakin jakelujärjestelmässä varmasti asianomaiset viranomaiset tälläkin hetkellä totta kai tutkivat että mistä nämä johtuvat että tällaista ei toistu tulevaisuudessa tässä ilmeisesti tulivat vastaukset

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksuista annetun lain neljännen ja viidennen pykälän muuttamisesta eli niin kutsuttu sairausvakuutuslain työtulouudistus esityksen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa sairausvakuutuslain päivärahaetuuksien ja kelan kuntoutuslain mukaisten kuntoutusrahojen määräytymisperusteita uudistuksessa on otettu huomioon myös mahdollisuus tulorekisterin hyödyntämiseen etuuksia myönnettäessä nykyiset sairausvakuutuslain työtulosäännökset ovat monimutkaiset ja tulkinnanvaraiset ja lainsäädäntö on jäänyt ajasta jälkeen lisäksi päivärahaetuuden perustuminen jopa kahden vuoden takaisiin tuloihin ei välttämättä vastaa hakijan tulotasoa etuuden alkaessa uudistustyö on aloitettu jo useampi vuosi sitten ja tulorekisterin käyttöönoton varmistuminen vauhditti työn etenemistä uudistuksessa tuli huomioida mahdollisuus hyödyntää tulorekisteriä toimeenpanossa uudistus koskee vain päivärahaetuuden perusteena olevaa tuloa ja tästä aiheutuvia välttämättömiä muutoksia uudistus on tehty kolmikannassa työmarkkinaosapuolten kanssa uudistus on tarkoitus toteuttaa kustannusneutraalisti sairausvakuutuslain mukainen päivärahaetuus sekä kansaneläkelaitoksen ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen kuntoutusraha määräytyisivät jatkossa vakuutetun vuositulon perusteella vuositulo vastaisi nykyisiä määräytymisperusteita paremmin henkilön tulotasoa työkyvyttömyyden tai etuusoikeuden alkaessa vuositulolla korvattaisiin nykyiset säännökset verotuksen ja esitettyjen työtulojen sekä edeltävän etuuden käyttämisestä päivärahan perusteena nykyisestä sairausvakuutuslain mukaisesta työtulon käsitteestä luovuttaisiin kokonaan vuositulolla tarkoitetaan työkyvyttömyyden tai etuusoikeuden alkamista edeltäneiden kahdentoista kalenterikuukauden tuloja vuositulo vastaisi nykyistä paremmin hakijan tulotasoa etuuden alkaessa vuositulossa huomioitaisiin kyseessä olevalla ajalla maksetut palkkatulot voimassa ollut yel yel ja myel työtulo ja etuuteen perustuva tulo yrittäjän päivärahaetuus määräytyisi jatkossa vahvistetun yel tai myel työtulon perusteella yrittäjän ansiotuloa elinkeinotoiminnasta palkkatuloa omasta yrityksestä työkorvausta veronalaista apurahaa ja eräitä muita sairausvakuutuslaissa tarkoitettuja tuloja ei luettaisi vuosituloon koska näitä tulolajeja ei enää huomioitaisi yrittäjän tuloina ehdotetaan että niistä ei myöskään perittäisi sairausvakuutuksen päivärahamaksua yrittäjän palkoista maksettavaan työnantajan sairausvakuutusmaksuun ehdotetaan muutoksia tietyissä laissa tarkemmin säädetyissä tilanteissa päivärahaetuus voisi poikkeuksellisesti määräytyä työkyvyttömyyden tai etuusoikeuden alkamista edeltäneiden kolmen kalenterikuukauden vuosituloksi muutettujen tulojen perusteella esimerkkinä opiskelija joka on saanut opintonsa päätökseen ja siirtynyt työelämään tai vanhempi joka on hoitovapaan jälkeen palannut töihin ehdotettu muutos päivärahaetuuden ja kuntoutusrahan perustumisesta perustumisesta vuosituloon aiheuttaa muutoksia useissa sairausvakuutuslain ja kansaneläkelain kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain pykälissä pääsääntöisesti eri säännösten viittaukset työtuloon korvattaisiin vuositulolla taikka palkka ja ja yrittäjätulolla asiayhteydestä tai säännöksen tarkoituksesta riippuen tarkoituksena on että päivärahaetuuksien ja kuntoutusrahan nykyiset ensisijaisuussäännökset ja yhteensovitusta muun etuuden kanssa koskevat periaatteet säilyvät ennallaan muutokset tulisivat voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä uusia säännöksiä sovelletaan päivärahaetuuteen ja kuntoutusrahaan jos työkyvyttömyys etuusoikeus tai kuntoutus alkaa lain voimaantulon jälkeen jos työkyvyttömyys etuusoikeus tai kuntoutus alkaisi ennen lain voimaantuloa sovellettaisiin nykyisiä säännöksiä rahoituspykäliä koskevat muutokset tulisivat kuitenkin voimaan jo ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista koska uusien säännösten tulee olla voimassa sv maksuja koskeva asetus vuodelle kaksituhattakaksikymmentä annetaan esimerkiksi jos äitiysraha alkaa joulukuussa kaksituhattayhdeksäntoista sovelletaan nykyisiä säännöksiä jos se taas alkaa tammikuussa kaksituhattakaksikymmentä sovelletaan uusia säännöksiä vuositulosta kuitenkin niin kutsuttuja peräkkäisiä synnytyksiä koskevaa säännöstä sovelletaan jatkossakin eli uuden äitiysrahan perusteena on mahdollista käyttää edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta työtuloa vaikka se olisi ajalta ennen lain voimaantuloa

arvoisa rouva puhemies sosiaaliturvan kokonaisuudistus on nousemassa seuraavan vaalikauden ja toivottavasti myös tulevien eduskuntavaalien keskeiseksi teemaksi järjestelmässämme on monia vahvuuksia ja se kestää vertailun monen muun maan järjestelmään mutta yhtä ilmeisiä myös järjestelmämme tulevat kehittämistarpeet hallituksen nyt eduskunnalle tuomassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia sekä työnantajan sairausvakuutusmaksuista annettua lakia sen tavoitteena on päivittää sairausvakuutuslain työtuloja koskevat säännökset sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa päivärahaetuuden määräytymisperusteita uudistuksessa on otettu huomioon mahdollisuus kansallisen tulorekisterin hyödyntämiseen päivärahaetuutta myönnettäessä ja tämä on erinomaisen hyvä ja tärkeä mahdollisuus esityksessä onkin siis kannatettavia lähtökohtia tulevan vaalikauden suurten uudistuksien kannalta on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen että nykyisten hallituspuolueiden välillä ja niiden sisällä on suuria näke myseroja siitä mihin suuntaan pitäisi edetä kokoomus on usein profiloitunut lähinnä sosiaaliturvan leikkaajana keskustan kannasta ei kyllä nyt valitettavasti kukaan ota oikein puheenjohtaja sipilä kertoo kannattavansa työhön sidottua aktiivista aktivoivaa sosiaaliturvaa mutta sipilän johtama keskustapuolue on taas ottanut kannan jossa se tukee sekavaa ja passivoivaa kansalaispalkkamallia tätä

että varsin hankalaa esityksen mukaan turva sidotaan yrittäjäeläkejärjestelmään ja yel maksuihin esityksen perustelut ovat ymmärrettäviä mutta kuitenkin se merkitsee yrittäjän turvan asettamista vain yhden kortin varaan on tunnettua että moni yrittäjä pyrkii minimoimaan yel maksunsa katsoen sen kuluksi johon käytetyt varat hän mieluummin sijoittaisi muuhun yritystoimintaansa

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on mielestäni kannatettava ja tavallaan tässä otetaan yksi pieni askel kohti sosiaaliturvauudistusta joka on todellakin tulevalla vaalikaudella varmasti yksi yksi tärkeimmistä uudistuksista johon puolueet toivon mukaan hyvissä ajoin valmistautuvat kristillisdemokraatithan avasivat keskustelun hyvissä ajoin jo tällä vaalikaudella esittämällä oman mallin sosiaaliturvauudistuksesta todellakin kansallinen tulorekisteri johon tässäkin esityksessä nojataan eli esityksessä on otettu huomioon

sen hyödyntäminen mahdollistaa huomattavasti pidemmälle menevän uudistuksen jossa työtulot etuudet ja verotus huomioitaisiin niin että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa se huoli joka itselläni kansallisen tulorekisterin käyttöönottamiseen liittyy on hiukan sama joka on nyt nähty menneinä vuosina esimerkiksi kansaneläkelaitosta koskevien uudistusten vaikkapa toimeentulotukiuudistuksen kohdalla toivottavasti kansallinen tulorekisteri saadaan toimimaan sujuvasti heti vuoden alusta jotta jotta se sitten myös täyttää paikkansa ja tehtävänsä tämä uudistus on siinäkin mielessä myönteinen pieni askel että se omalta osaltaan keventää työnantajien hallinnollista taakkaa koska työnantajien ei enää tarvitse ilmoittaa työkyvyttömyyttä tai etuusoikeutta edeltävien kuuden kuukauden palkkatuloja kansaneläkelaitokselle

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa on hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sairausvakuutuslain kahden luvun kuudennen pykälän väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisesta esitys liittyy sosiaali ja terveydenhuollon ja sen tavoitteena on osaltaan yksinkertaistaa terveydenhuollon ja sairaanhoidon monikanavaista rahoitusta esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja ja kumottavaksi laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta yksityisten terveyspalvelujen käytöstä maksettavat sairaanhoitokorvaukset eli lääkärin ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaukset lakkautettaisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme alusta ehdotus ehdotus liittyy sosiaali ja terveydenhuollon valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloon lisäksi sairaankuljetuksen eli ensihoito ja siirtokuljetusten korvaukset lakkautettaisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta ensihoito ja siirtokuljetusten kustannuksia ei enää korvattaisi sairausvakuutuksesta riippumatta siitä millä ajoneuvolla kuljetukset on tehty ensihoitopalveluun sisältyvien kuljetusten järjestämisvastuu on nykyisin sairaanhoitopiireillä ja siirtymässä maakunnille vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta potilassiirtona toteutettavien siirtokuljetusten järjestämisvastuu on tulossa maakunnille alusta hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle esitys laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta koskien ensihoitopalvelua ja ensihoitopalveluun kuulumattomia potilassiirtoja siirtokuljetusten korvaukset lakkautettaisiin siltä osin kuin kuin kyse on maakunnan järjestämisvastuulle tulevista potilassiirroista hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle myös esitys laiksi sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista uudessa asiakasmaksulaissa on tarkoitus säätää ensihoitopalvelun asiakasmaksuista potilassiirtojen maksuttomuudesta sekä rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashuollon maksuttomuudesta maakunnan järjestämässä suun terveydenhuollossa lakkautettavia korvauksia vastaava rahoitus osoitettaisiin maakuntien ja ahvenanmaan maakunnan rahoitukseen valtion varoista ensihoito ja siirtokuljetusten korvausten arvioitu korvausmeno vuonna olisi yhteensä sataseitsemän miljoonaa euroa josta valtion rahoitusosuus on seitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa ja vakuutettujen rahoitusosuus on kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa yksityisen terveydenhuollon hoito ja tutkimuskorvausten arvioitu korvausmeno vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme olisi yhteensä miljoonaa euroa josta valtion rahoitusosuus on sataseitsemäntoista miljoonaa euroa ja vakuutettujen rahoitusosuus viisikymmentäseitsemän miljoonaa euroa koska maakunnille siirtyvä rahoitus määräytyisi maakuntien rahoituslakiehdotuksen kolmen luvun mukaisesti maakunnalle siirtyvä rahoitus muuttuisi vuosittain samoin perustein kuin muiden maakunnille siirtyvien sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen rahoitus vakuutettujen rahoitusosuuden poistuminen lakkautettavien korvausten osalta alentaisi palkansaajien yrittäjien ja edunsaajien maksamaa sairaanhoitomaksua arviolta nolla pilkku nolla kolme prosenttiyksiköllä vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi ja nolla pilkku nolla viisi prosenttiyksiköllä vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme vakuutettujen rahoitusosuuden poistuminen lakkautettavien korvausten osalta kompensoitaisiin valtion rahoituksella ja toteutettaisiin kustannusneutraalisti verotusta muuttamalla siirtyvällä rahoituksella maakunnat ja ahvenanmaan maakunta voisivat järjestää asukkaidensa tarvitsemat ensihoitopalveluun sisältyvät kuljetukset ja potilassiirrot lisäksi siirtyvällä rahoituksella maakunnat ja ahvenanmaan maakunta voisivat järjestää asukkailleen terveyspalveluita joita nykyisin haetaan yksityisestä terveydenhuollosta ja korvataan sairausvakuutuksesta ja siten parantaa terveyspalveluiden saatavuutta saatavuutta julkisesti järjestetyssä ja rahoitetussa terveydenhuollossa hoito ja tutkimuskorvausten päätyttyä matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon ei enää korvattaisi vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme alusta matkakorvausmenon arvioidaan vähenevän viisi miljoonaa euroa vuodesta kaksituhattakaksikymmentäkolme alkaen tästä valtion rahoitusosuus on kolme pilkku neljä miljoonaa euroa ja vakuutettujen rahoitusosuus yksi pilkku kuusi miljoonaa

arvoisa rouva puhemies tämänkin hallituksen esityksen yhteydessä on syytä painokkaasti huomauttaa ettei sote ja maakuntauudistus ole vielä lainkaan päivänselvä on vielä täysin epäselvää toteutuuko tämä hallituksen pääasiallinen uudistus lainkaan niinpä hallituksen vimma tuoda maakunta ja sote uudistuksen osasia eduskunnalle antaa aihetta arvosteluun kerta toisensa jälkeen tässä esityksessä sairaankuljetuksen eli siirtokuljetusten korvaukset lakkautettaisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta ja lisäksi yksityisten terveyspalveluiden käytöstä maksettavat sairaanhoitokorvaukset eli lääkärin ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaukset lakkautettaisiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme alusta lakkautettavia korvauksia vastaava rahoitus osoitettaisiin maakuntien rahoitukseen valtion varoista arvoisa rouva puhemies kyllä julkisen keskustelun perusteella on helppo päätellä että sote uudistukseen liittyvä valinnanvapaus on kaikkea muuta kuin selvä samoin koko terveydenhuollon rahoitus ja koko sote uudistuksen pääasia on aivan mahdollista että seuraava eduskunta saa tehtäväkseen mahdollisesti kumota nyt säädettyjä lakeja ja oikein urakalla ministeri mattila oletteko te tätä

lakiesitys nyt tässä vaiheessa toteutettuna ja tuotuna on tavallaan niin kuin askel tuntemattomaan johtuen siitä että sote uudistuksen valmistelu on kokonaan auki emmekä me myöskään mitkä tämän valinnanvapausjärjestelmän vaikutukset tulevat olemaan potilasmääriin ja eri potilaiden palveluihin hakeutumiseen mikäli se toteutuu hallituksen esittämällä tavalla eli vaikka monikanavaisen rahoituksen purkaminen on sinänsä kannatettava tavoite tähän esitykseen liittyy kyllä riskejä tilanteessa jossa me emme tiedä esimerkiksi miten tätä palvelutuotantoa tulee olemaan eri alueilla ja eri kaupunginosissa mikäli valinnanvapausjärjestelmä toteutuu on siis hyvin mahdollista että tämä raha jatkossa tulee kanavoitumaan esimerkiksi suhteellisen hyvätuloisten ja hyvin toimeentulevien potilaiden ja käyttäjien palveluiden rahoittamiseen vasemmistoliitto on sen sijaan esittänyt että jotta me pystyisimme puuttumaan siihen keskeisimpään ongelmaan meillä terveydenhuollossa tällä hetkellä on ja joka liittyy terveyseroihin ja liian pitkiin jonoihin erityisesti julkisella puolella tällaisen maksujen lakkauttamisen voisi toteuttaa perusterveydenhuollon hoitotakuun säätämisen yhteydessä eli niin että samanaikaisesti kun näitä varoja nyt vapautetaan niitä sitten ohjattaisiin suoraan terveyskeskusten lääkäri ja sairaanhoitajavakanssien lisäämiseen sekä terveyskeskusmaksujen poistoon julkisista terveyskeskuksista koko maassa tämänkaltainen uudistus olisi mahdollista tehdä meidän nykyisessä sote järjestelmässä se olisi toki mahdollinen myöskin hallituksen kannattamassa huonossa sote mallissa ja myöskin esimerkiksi sellaisessa jossa järjestetään sote palvelut maakuntapohjaisesti kuitenkin julkisen vallan päätuotantovastuulla

rouva puhemies nostan esiin erityisesti suun terveydenhuollon palveluihin liittyvän huolen tässähän ehdotetaan myös hammaslääkärin palkkioiden korvausten lakkauttamista vuodesta kaksituhattakaksikymmentäkolme lähtien kun kun sote uudistuksen on määrä sitten myös hammashoidon osalta olla olla voimassa ja nyt on vielä hyvin epäselvää mikä mikä se tilanne oikeasti edes on tällä hetkellähän korvaustaso hammashoidon osalta on keskimäärin neljätoista pilkku kahdeksan prosenttia se ei ole suuri mutta sillä kuitenkin on merkitystä nimenomaan aikuisten suun terveydenhuollon palvelujen saatavuudelle koska suuri osa aikuisväestöstä käyttää nimenomaan yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja jos ajatellaan sitä mallia joka nyt tässä sote uudistuksessa nimenomaan hammashoidon osalta on niin näiden korvausten lakkauttamisella saattaa todellakin olla vaikutusta siihen että nimenomaan julkisten suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä kysyntä lisääntyy ja paine paine näihin palveluihin kasvaa ja on kuitenkin hyvin todennäköistä että yksityiset täysin korvaamattomat palvelut säilyvät ja meillä on vaarana että palvelut ikään kuin eriytyvät ja tulee kahden tason palveluita ne jotka potilaat maksavat täysin itse ja jotka ovat vain vain sitten hyvätuloisille mahdollisia ja ja sitten ne palvelut

potilaan maksuosuus on korkeampi koska tämä toteutetaan kustannusneutraalisti

lakiesityksestä on käyty laaja lausuntokierros ja lausunnoissa on kiinnitetty huomiota moniin yksityiskohtiin jotka liittyvät siihen miten tämä uudistus mahdollisesti tulee vaikuttamaan useat kuulluista tahoista katsoivat että hoito ja tutkimuskorvausten lakkauttaminen heikentäisi asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää yksityisiä lisäisi asiakkaiden hakeutumista julkiseen terveydenhuoltoon mikä puolestaan pidentäisi hoitojonoja ja saattaisi heikentää palvelujen saatavuutta ja laatua tätähän itse asiassa referoidaan hallituksen esityksessäkin arvioidaan että tämä saattaa olla yksi seuraus ja jo aikaisemmassa esityksessä valinnanvapaudesta on pohdiskeltu erityisesti suun terveydenhuollon osalta että asiakkaiden hakeutuminen hammashoitoon saattaa muodostaa pitkiä jonoja ja palveluiden saatavuus heikkenee tämän johdosta sinänsä monikanavarahoituksesta luopuminen on ollut varmasti kaikkien puolueiden yhteisellä agendalla jotta järjestelmä selkeytyy ja saadaan palvelut sitä kautta paremmin turvatuksi mutta tässä uudistuksessa vaarana on se että rahat eivät riitä siihen potilasmäärään joka nyt hakeutuu tähän uuteen palvelujärjestelmään kun kela korvaukset poistetaan

sinänsä on mielenkiintoista että noin neljäntoista viiva kuudentoista prosentin rahoituksella saadaan aikaan sadan prosentin terveyspalvelujen käyttö kun kun kansalaiset laittavat yksityisiin terveyspalveluihin omaa rahaa niin paljon puhutaan paljon vivuttamisesta investointipuolella pieni osa julkista rahaa tuottaa valtavan suuren investoinnin samalla tavalla on tähän asti toiminut tämä yksityinen terveydenhuolto pieni osa julkista rahaa tuottaa merkittävän palvelun kun ihmiset käyttävät yksityistä rahaa

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin on todettava että tässä uudistuksessa sote sote valmistelu on ministeri saarikon sektorilla ja maakuntauudistuksen valmistelu ministeri vehviläisen sektorilla tämä on niitä liitännäisiä jotka tulevat sitten minun valmisteltavakseni on totta että tämä on maakuntauudistukseen liittyvä

ole tässä talossa saatu vielä valmiiksi mutta toisaalta minusta olisi myöskin hyvin kummallista olla valmistautumatta edes ajatuksen tasolla siihen

maakuntauudistusta on jo hyvin pitkälle näitten vuosien aikana valmisteltu ja myöskin tässä talossa valiokunnissa sen käsittely on hyvin pitkällä on totta juuri se mitä edustajat räsänen ja kantola tuossa toitte esille myöskin lausuntopalautteitten kautta kiitos puheenvuoroista nämä huolenaiheet varmasti nousevat myös valiokunnassa ja näin näin ajattelen myös itse että totta kai hoitoonpääsy pitää turvata myös siellä hammashoidossa saati saati muualla mutta mitä sitten asiakasmaksuihin tulee kannatan ehdottomasti ministeri saarikon esitystä asiakasmaksulaiksi me tarvitsemme siihen lakiin ehdottomasti uudistuksen huomauttaisin myöskin että jo tällä hetkellä mielestäni asiakasmaksulakia voitaisiin voitaisiin käyttää ehkä hieman tehokkaammin siinä tapauksessa kun on kysymys hyvin vähävaraisista kuntoutujista tai tai hoitoa tarvitsevista henkilöistä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa on siis hallituksen esitys laiksi liikenne ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tässä ehdotetaan säädettäväksi laki liikenne ja potilasvahinkolautakunnasta ja samalla ehdotetaan kumottavaksi liikennevahinkolautakunnasta annettu laki tarkoituksena on että liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistyisivät ja uuden lautakunnan nimeksi tulisi siis liikenne ja potilasvahinkolautakunta tämän tehtävänä olisi antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja potilasvahinkolain mukaisissa korvausasioissa lisäksi se antaisi tarvittaessa myös yleisiä mainittujen lakien soveltamista koskevia suosituksia liikenne ja potilasvahinkolautakunnan tehtävät ja toimivalta vastaisivat muutoin nykyisiä lautakuntia mutta liikennevakuutusasioissa lautakunnan toimivalta laajenisi liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain perusteella korvattavaan kuntoutukseen lautakunnassa olisi päätoiminen puheenjohtaja joka vastaisi hallinnosta ja toiminnan kehittämisestä lisäksi lautakuntaan nimettäisiin päätoiminen varapuheenjohtaja lautakunnassa olisi kaksi osastoa joista toinen käsittelisi liikennevahinkoasioita ja toinen potilasvahinkoasioita lautakunnan toimikautta pidennettäisiin nykyisistä liikennevahinkolautakunnan ja potilasvahinkolautakunnan kolmen vuoden toimintakausista viiteen vuoteen ja puheenjohtaja ja päätoiminen varapuheenjohtaja asetettaisiin tehtäviinsä toistaiseksi muutosten tavoitteena on parantaa lautakuntien toimintaedellytyksiä luomalla isompi organisaatio joka pystyisi paremmin mukautumaan työmäärissä tapahtuviin vaihteluihin ja parantamaan sähköistä palvelua tarkoituksena

salille sopii että puhukaa tämä loppuun mutta sitten tämä potilasvahinkolaki esitellään myöskin perätysten
pyydän anteeksi mutta kiitoksia joustavuudesta siis

tarkoituksena on yhdenmukaistaa lautakuntia koskevaa hallinnollista sääntelyä muutos koskisi vain lautakuntien hallinnollista yhdistämistä eikä sillä olisi vaikutusta ratkaisutoimintaan lautakuntien yhdistäminen myös kokoaisi samaan organisaatioon entistä enemmän vahingonkorvausoikeuden sekä eri lääketieteen alojen kuten ortopedian ja neurologian asiantuntemusta lisäksi yhdistäminen lisäisi potilas ja liikennevakuutuksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden yhteistyötä ja varmistaisi että lain soveltaminen ja lääketieteelliset tulkinnat olisivat soveltuvin osin yhdenmukaisia esityksessä ehdotetaan että liikennevakuutuslakiin ja liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin tehtäisiin muutamia lainsäädäntöteknisiä tarkistuksia myös liikennevakuutuslakiin ehdotettavat muutokset liittyvät lautakuntien yhdistämiseen myös eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin lautakuntien yhdistämisestä johtuvat muutokset ja siihen liittyvien lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentäyksi ja muut esityksessä ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian

potilasvahinkolautakunta ja liikennevahinkolautakunta kysyisin kuitenkin kuinka mielekästä ylipäätään on pitää vakuutusjärjestelmässä muutoksenhakulautakuntia joiden ratkaisusuositukset eivät kuitenkaan millään muotoa sido vakuutuksenantajia toisaalta jos muutoksenhakulautakunnilla on merkitystä miten hallitus voi olla esittämättä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuutta lautakuntien jäsenille siitä huolimatta että sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään sitä ehdottanut korkein oikeus teki taannoin hallitukselle esityksen sellaisen riippumattoman lääkäri elimen perustamisesta joka antaisi korkeimmalle oikeudelle asiantuntijalausuntoja tämän lakiehdotuksen jälkeen on ainakin oikeusministeri häkkänen tässä salissa pitänyt hyvänä esitystä ja ei ainoastaan vaan myös alempia oikeusasteita koskien kysyisin miksei tällaista ulkopuolista riippumatonta lääketieteellistä asiantuntijaelintä käytettäisi myös muutoksenhakulautakuntien asiantuntijatarpeisiin näin muutoksenhakulautakunnilla ei olisi tarvetta ylläpitää pysyviä asiantuntijoita tai käyttää ulkopuolista asiantuntemusta vaan ne voisivat keskitetysti nojata aidosti riippumattomaan asiantuntijoiden raatiin joka olisi samalla riita asioissa oikeudelle lausunnon antava asiantuntija elin

arvoisa puhemies ensinnäkin sidonnaisuusilmoitusvelvollisuudesta joka on jossakin mietinnössä mainittu en tarkkaan ottaen saanut selvää missä mietinnössä tämähän on lähdössä vasta valiokuntaan mietintöä varten mutta eihän mitään ajatusta ole koskaan kielletty pohtimasta siitä miten voitaisiin oikeusvarmuutta parantaa sitten vakuutusoikeusjärjestelmä kuuluu kylläkin juuri oikeusministeri häkkäselle ja hänen vastattavakseen mutta mitä tulee sitten näihin näihin lääkärinlausuntoihin arkikielessä puhutaan vakuutusoikeuden lääkärijärjestelmästä jollaista järjestelmää ei sinänsä ole vaan on sitten niitä vakuutuksen päätöksiä asetettu toimielin pohtimaan miten voitaisiin lisätä kansalaisten luottamusta ja minusta se on juuri se peruskysymys että miten luottamusta syntyy mikä on se tekijä ja tätä parhaillaan pohtii tämä asetettu toimikunta joka joka vielä jatkaa työtänsä
sitten jos saataisiin esittely tuohon kohtaan seitsemän potilasvakuutuslaki

vielä tätä sekaannusta nyt siis potilasvakuutuslaki ja siihen liittyvät lait ehdotetaan säädettäväksi potilasvakuutuslaki jolla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki lailla uudistettaisiin nykyisen potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan tavoitteena on lisäksi poistaa eräitä lainsäädännössä ilmenneitä puutteita ehdotetut muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia tavoitteena on että lainsäädännöstä kävisivät selkeästi ilmi eri osapuolien oikeudet ja velvollisuudet lakia valmistellut työryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota vahinkoa kärsineiden asemaan ja ja ehdotetut muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia esitys ei sisällä merkittäviä muutoksia potilasvakuutuksen perusrakenteeseen kuten soveltamisalaan vakuuttamisvelvollisuuteen tai toimeenpanoon potilasvakuutuslaki koskisi kuten potilasvahinkolaki suomessa annetun terveyden ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta lain alueellista soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan eräissä erityistilanteissa myös suomen rajojen annettavaa hoitoa korvattavia vahinkoja koskevaa sääntelyä laajennettaisiin siten että kehoon asennettavista laitteista kuten tekonivelistä aiheutuva henkilövahinko korvattaisiin edellyttäen että laite ei ole ollut niin turvallinen on ollut aihetta olettaa lisäksi potilasvahingon vuoksi tarpeellinen ammatillinen kuntoutus tulisi korvattavaksi ehdotus ei sisällä muilta osin vahinkojen korvaamiseen liittyviä merkittäviä muutoksia korvausmenettelyä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin eräiltä osin lakiin lisättäisiin muun muassa säännös päätösten perustelemisesta potilasvakuutuksen toimeenpanojärjestelmään ehdotetaan tehtäväksi lisäksi eräitä muutoksia joiden tarkoituksena on muun muassa varmistaa lainsäädännön perustuslainmukaisuus esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi laki potilasvakuutuskeskuksesta laissa säädettäisiin vakuutusyhtiöiden velvollisuudesta kuulua keskukseen keskuksen toiminnan rahoittamisesta ja hallinnosta potilasvakuutuslain ja vakuutussopimuslain keskinäistä soveltamisalaa selkeytettäisiin esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi liikennevakuutuslakia työntekijän eläkelakia eläkelakia merimieseläkelakia maatalousyrittäjän eläkelakia julkisten alojen eläkelakia sekä vakuutusyhtiölakia lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta

aluksi on kyllä tuotava esiin hämmästykseni en muista koskaan oman kansanedustajaurani aikana että ministeri esittelisi eduskunnalle päiväjärjestyksestä poikkeavaa lakia siis väärää lakiesitystä ministeri mattila aivan varmasti kysymyksessä on inhimillinen erehdys mutta siitä huolimatta meidän kansanedustajien on tässä salissa istuessamme voitava aina luottaa siihen että ministeri pysyy esityslistalla ja ja tuo sen lakiesityksen sisällön meille keskusteltavaksi mikä päiväjärjestyksessä on annettu emme voi ajatella että laki kuin laki potilasvahinkolautakuntalaki potilasvakuutuslaki kyllä se on aina laki jota me kulloinkin käsittelemme puhemies menettelitte aivan aivan oikein annoitte ministerille mahdollisuuden tämän erheensä korjata arvoisa puhemies sitten asiaan tämä hallituksen esitys uudeksi potilasvakuutuslaiksi on kannatettava ja tarpeellinen ja korvatessaan nykyisen vanhaksi käyneen potilasvahinkolain se selkeyttää potilasvakuutusjärjestelmää ja parantaa vakuutuksenottajien ja vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeusturvaa potilasvakuutukseen sovellettavien vakuutussopimuslain säännösten kirjoittaminen lakiin ja vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntimaksun siirto valtiokonttorille nekin kannatettavia uudistuksia potilasvahinkoturvan maltillinen kansainvälistäminen eli soveltaminen myös ulkomailla annettuun hoitoon on myös oikea avaus kyseessä ovat kasvavat kansainväliset markkinat joilla olemme sekä palveluiden tarjoajina että niitä tarvitsevina mukana joidenkin toimenpiteiden toteuttaminen ulkomailla voi olla kustannustehokasta mutta se edellyttää ihmisten turvaamista aivan kuten tässä esityksessä on oikeasuuntaisesti tehty joten puhemies näin puheenvuoroni päätteeksi päädyin antamaan kehuja ja kannustuksen sanoja hallitukselle ja tässä tapauksessa esittelevälle ministeri

arvoisa puhemies potilasvakuutusjärjestelmä on tärkeä sekä potilaiden että palvelujen tuottajien kannalta ja tämä esityskokonaisuus mielestäni vaikuttaa varsin kannatettavalta se sisältää selvennyksiä ja täsmennyksiä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja ymmärtääkseni se kaikkein keskeisin konkreettinen ehdotus potilaiden ja ja vahinkoa kokeneiden kannalta on se että henkilövahinko jatkossa korvattaisiin nimenomaan perusteella nykyisestä poiketen myös silloin kun se on aiheutunut potilaaseen kiinteästi asennetun terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen viasta eli näissä tilanteissa potilas voisi saada korvauksen nimenomaan potilasvakuutuksesta eikä enää tarvitsisi turvautua tuotevakuutukseen niin kuin tällä hetkellä tällaisiahan käytännössä ovat esimerkiksi implanttien tekonivelten tai vaikkapa tahdistimien viat ja niistä aiheutuvat henkilövahingot yritin tästä hallituksen esityksestä kaivaa sellaista tietoa että minkä verran näitä korvauksia esimerkiksi vuosittain nimenomaan tämän tuotevastuuvakuutuksen kautta anotaan tai saadaan eli mikä on se volyymi joka nyt siirtyisi tuonne potilasvakuutuksen puolelle että jos osaatte tähän vastauksen antaa olisin kiitollinen toki se on varmasti asia joka sitten myös valiokunnassa kannattaa

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen tavoitteena on selkeyttää ja osin parantaa vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia erittäin tarpeellinen uudistus hyvää on myös se että korvattavia vahinkoja koskevaa sääntelyä laajennetaan esimerkiksi potilasvahingon vuoksi tarpeellinen kuntoutus tulisi jatkossa korvattavaksi ja tämäkin on erittäin tärkeä muutos arvoisa puhemies potilasvakuutuslaki on siis tärkeä asia mutta vähintään yhtä tärkeää olisi huolehtia potilas ja asiakasturvallisuudesta niin ettei pääsisi näitä vahinkoja ollenkaan syntymään potilasvakuutuslain lisäksi meidän tulisikin enemmän kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisesti potilas ja asiakasturvallisuuteen tämä on niin tärkeä asia että katson että tämä on hyvä kohta muistutella myöskin tästä asiasta sillä viime aikoina on kyllä tullut melko paljon esille potilas ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia esimerkiksi ikäihmisten palveluissa ja ja myöskin vammaisten palveluissa ensisijaista olisikin kehittämistyön ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen sekä turvallisuuden ja laadun varmistaminen ja ja panokset pitäisi satsata myöskin tälle puolelle voimallisesti mielestäni suomi tarvitsisi vahvan kansallisen toimijatahon jonka tehtävänä olisi potilas ja asiakasturvallisuuden varmistaminen meidän tulisi kehittää myöskin laaturekisterit ja asiakkaille selkeät mittarit koetun laadun sekä potilas ja asiakasturvallisuuden vertailulle palveluiden laadunvalvonnan resurssit tulisi varmistaa nykyistä paremmin sillä sekä valviran että aluehallintovirastojen resurssit ovat aivan liian niukat tällä hetkellä ja omavalvonta ei kyllä ole riittävä toimenpide

ministeri vastata yksi minuutti
arvoisa puhemies ensinnäkin näihin summiin todellakaan en en pysty nyt sanomaan mitä summia täällä liikkuu varmasti niitä liikkuu mutta emmeköhän löydä jostakin nämä luvut teille edustaja räsänen sitten edustaja mäkisalo hoitoturvallisuus ovat hyvin pitkälti hoitajien hoitajien käsissä ja hoivayksiköt palvelurakenteissa ovat enemmän siellä ministeri saarikon tontilla mutta niiltä osin että vastaan työsuojelusta sanon että on erittäin tärkeää että se työpaikka on myös työntekijän kannalta turvallinen ja luotettava niin fyysiseltä kuin myös psykososiaaliselta kuormitukseltaan koska kyllä potilaiden ja asiakkaiden turva on viime kädessä se hyvinvoiva hoitaja lääkäri sosiaalityöntekijä tiedän että tätä työtä on tehty ministeri saarikon kabinetissa myös työsuojelun osalta on tehty suosituksia omalla puolellani myös edellisillä hallituskausilla on on tehty suuntaviivoja ohjeistuksia ja strategisia ohjelmia ja varmaan tämä työ edelleen

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat meillä on käsittelyssä tänään esitys osakesäästötileistä ja olen tyytyväinen että tämä esitys on eduskuntaan saatu ja tyytyväinen myös siitä että

tätä osakesäästötilien suomeen saamista on on ajettu vahvasti myös opposition joukoista ja ja se on saanut myös tukea sillä tämä on hyvä asia kyllä ihan jokaiselle suomalaiselle yhtenä esimerkiksi kristillisdemokraattien edustaja östman on tehnyt tehnyt esityksiä osakesäästötilien käyttöönotosta suomessa tämä on varmasti monelle ihan myönteinen tervetullut asia sijoittajat voisivat siis tämän lainsäädännön voimaan tultua avata osakesäästötilejä vuodesta alkaen ja ja näille tileille voisi siirtää rahaa enintään viisikymmentätuhatta euroa ehkä tässä keskustelussa jota sitten osan puolesta on on esillä pidetty on annettu väärin ymmärtää että pitäisi olla viisikymmentätuhatta euroa rahaa tämä ei tietysti pidä paikkaansa vaan se on se on tuolle tilille siirron enimmäismäärä tälle tilille voi siirtää ihan tavallinen suomalainen ihminen hyvinkin pieniä kohtuullisia rahasummia ja ja kartuttaa tätä kautta kautta sitten omaa varantoaan tavoitteena on siis edistää ennen muuta piensijoittajien aktiivista säästämistä ja sijoittamista sen takia uskonkin että tänään tämä esitys tulee saamaan myös vasemmistopuolueiden taholta ihan hyvää vahvaa tukea sillä en usko että kenelläkään on piensijoittajien tilanteen parantamista vastaan mitään samalla edistetään myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia saada lisää pääomia tämä edistää pääomien tarjontaa siis myös yrityksille osakesäästötili on varmasti hyvä uutinen monelle tavalliselle suomalaiselle joka on miettinyt minne voisi laittaa pieniä niin sanotusti sukanvarteen jääviä rahoja kaikilla siihen ei toki suomessa ole mahdollisuutta mutta yhä useammalla on ja ja on hyvä että tällä esityksellä nämä piensäästäjät pääsevät samalle viivalle varakkaampien sijoittajien kanssa tilille tulisi siis sijoitusrahastojen verokohtelu eli osingot ja osakkeiden arvonnousu kasvattaisivat tilin varallisuutta ja verot maksettaisiin sitten

win win tilanne ihan jokaiselle suomalaiselle kun tämä juttu saadaan hyvin toimimaan piensijoittamisen yleistyminen olisi varmasti myös piristysruiske meidän omalle pörssillemme tässä esityksessä siis tuottoja verotettaisiin niin että asiakas maksaisi sijoitusten tuotoista veroa siinä vaiheessa kun hän nostaa tililtä rahaa tuotto olisi verotettavaa pääomatuloa tässä vaiheessa toisin sanoen veroa ei menisi siinä vaiheessa kun

tämä on se idea millä tavalla tuodaan ne tavalliset pienet suomalaiset piensijoittajat samalle viivalle varakkaampien suursijoittajien kanssa tämä on yhdenvertaisuuskysymys ja myös oikeudenmukaisuuskysymys tässä esityksessä samalla muuttuu säästöhenkivakuutusten kapitalisaatiosopimusten ja ei verotuettujen vapaaehtoisten määräaikaisten eläkevakuutusten verotus sitä muutetaan niin että se vastaa tulevaisuudessa näiden osakesäästötilien verotusta pidän tätä erinomaisena uutisena tavallisille suomalaisille ihmisille annetaan heillekin mahdollisuus vaurastua ja ja kerätä ehkä sukanvarteen tulevia tulevia unelmia toteuttaakseen tämä siis lähtee liikkeelle hyvinkin pienillä sijoituksilla ei tarvita viittäkymmentätuhatta euroa mikä on siis maksimi tuolle tilille vaan sinne voi siirtää

arvoisa puhemies

lopulla kotitalouksien rahoitusvaroista talletuksia oli kahdeksankymmentäkuusi pilkku yksi miljardia euroa pörssiosakkeita kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljardia euroa ja rahasto osuuksia kaksikymmentäneljä pilkku kolme miljardia euroa arvoisa puhemies nämä varat voisi suunnata tuottavampiin kohteisiin sijoittamisesta tulee tehdä kannattavampaa piensijoittajan näkökulmasta sijoittamisen hyödyt ulottuvat koko yhteiskuntaan suomalaisethan ovat kansainvälisessä vertailussa olleet huonoja sijoittajia sijoittamisen hyödyt ovat kuitenkin kiistattomia yksityishenkilön suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan näkökulmasta yksityishenkilöiden lisääntyvä varallisuus tuo verotuloja yhteiskunnalle ja lisääntyvät pääomat lisäävät taas yritysten mahdollisuuksia tehdä investointeja ja työllistää siksi on tärkeää että suomeen luodaan kannustavampi ilmapiiri piensijoittajille tavallisen piensijoittajan osakesäästämistä verotetaan huomattavasti raskaammin kuin sijoitusrahastoja ja muita sijoitustuotteita vastaaviin veroetuihin pääsee myös erilaisilla kapitalisaatiosopimuksilla ja vakuutuskuorilla jotka ovat kuitenkin piensijoittajan näkökulmasta erittäin kalliita piensijoittajan kohtelu ei ole tällä hetkellä yhdenvertaista suursijoittajien kanssa joilla on paremmat mahdollisuudet varallisuuden hoitoon yleishyödyllisiksi yleishyödyllisiksi luokitellut yhteisöt kuten eri säätiöt ammattiliitot ja eläkeyhtiöt eivät maksa sijoitustuotoistaan veroja ollenkaan muissa pohjoismaissa suhtaudutaan piensijoittajiin eri tavalla ruotsissa piensijoittajilla on jo viisi vuotta ollut mahdollisuus sijoittaa investeringssparkonto tilin kautta tällaisella sijoitussäästötilillä olevien yksittäisten sijoitusten myynnin yhteydessä maksettavan pääomaveron sijaan maksetaan vuosittain pääomaveroa keskimääräisen tilillä olevan pääoman laskennallisesta tuotosta näin piensijoittaja voi muuttaa omistuksiaan ketterästi ilman raskasta pääomaverotusta jokaisen myynnin yhteydessä norjassa vastaava järjestelmä on otettu käyttöön viime vuoden syyskuussa arvoisa puhemies tästä syystä sijoitussäästötili on suomessakin muun muassa yleistä eläkesäästämistä laajempi vaihtoehto ja kannustaa myös pieni pieni ja keskituloisia kansalaisia säästämiseen ja sijoittamiseen edellä olevan perusteella kannatan lämpimästi hallituksen esitystä

arvoisa puhemies kansankapitalismi sehän olisi hieno juttu jolloin täytyy miettiä että mikä sitä aidosti estää miksi on niin kuin edustaja östman tuossa sanoi että melko harva suomalainen sijoittaa osakkeisiin miksi tavallinen virtanen ei omista osakkeita hänellä on keskimäärin pankissa viisituhatta euroa rahaa ja kymmeniätuhansia asuntolainaa vaikeaa osakkeiden omistaminen ei ainakaan ole sillä nykyiselläänkin verkkopankin arvo osuustilin perustamiseen menee enintään vartti tästä on tuoretta kokemusta sillä perheenjäsen avasi tilin ja osti ensimmäiset osakkeet ihan lounastunnin aikana kenties jotain tekemistä asialla on sen kanssa että ihmisillä ei kerta kaikkiaan ole riittävästi rahaa sijoittaa neljä viidestä suomalaisesta ei omista yhtään osaketta ja näistä omistajistakin suurin osa omistaa vain yhtä osaketta tyypillisesti puhelinosakkeen perua puhelinyhtiön osaketta osakesalkku useampi kuin kolme osaketta on vain neljällä prosentilla suomalaisista ja heitä varten nyt esitetään uutta verotukea tätä hyväosaista joukkoa varten pitäisi nyt veronmaksajien auttaa summalla joka valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tulee kustantamaan satakuusikymmentä miljoonaa euroa joka vuosi hyvä tarkoitushan ei ole auttaa vain näitä tämän hetken hyväosaisia vaan auttaa kaikkea kansaa vaurastumaan miksi kukaan sitä haluaisi estää ei kukaan mutta se väite ei ole totta että salkun omistajien määrä dramaattisesti kasvaisi tällaisellakaan verohärpäkkeellä jos omistajien määrä kaksinkertaistuisi se olisi silti kahdeksan prosenttia suomalaisista kertokaa mistä tuo yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia suomalaisista joutuisi luopumaan jotta kahdeksan prosenttia suomalaisista saisi verotukea mistä tuo satakuusikymmentä miljoonaa siis leikataan leikataanko osakesijoittajien tuki eläkkeistä leikataanko osakesijoittajien tuki opintorahasta leikataanko osakesijoittajien tuki toimeentulotuesta vai otetaanko lisää velkaa jotta saadaan tukea osakesijoittajia mutta kun sekään ei pidä paikkaansa että osakesijoittajien määrä lisääntyisi ruotsi on tästä hyvä esimerkki isk tilit ovat olleet huippusuosittuja viiden vuoden jälkeen niitä oli avattu kaksi pilkku kaksi miljoonaa kappaletta ja niillä oli sijoitusvarallisuutta euroiksi muutettuna seitsemänkymmentä miljardia mutta samaan aikaan tukholman pörssiin sijoittaneiden osuus väestöstä on laskenut edustaja östman yhdeksästätoista kahdeksaantoista prosenttiin siis vähentynyt osakesijoittajien määrä on pienempi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kuin vuonna kaksituhattayksitoista vaikka väkiluku on lisääntynyt riksrevisionen eli valtion tilintarkastajat että veronmenetykset kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista ovat neljä miljardia euroa euroiksi muutettuna tämä siis entistä pienemmällä sijoittajamäärällä uskallan väittää että osaketili tämä kaikille avattava verosuunnittelu koko kansan kapitalisaatiosopimukset ei lisää niiden kotitalouksien määrää jotka sijoittavat osakkeisiin sen sijaan hyvätuloinen perhe kuten vaikka omani perustaa viisi osaketiliä niin lapsille kuin aikuisille enkä millään ymmärrä miksi minä ansaitsisin kahdensadanviidenkymmenentuhannen euron verottomuushyödyn veropohjan rikkominen ei siis ole oikea ratkaisu mikä on vaihtoehto vastuullinen verolinja on tiiviit pohjat matalat kannat miten päästäisiin siis siihen että edistetään piensijoittajan asiaa siten että valtio saa lisää verotuloa eikä menetä verotuloa ongelmahan on epäoikeudenmukainen verokohtelu piensijoittaja maksaa kaksikymmentäviisi pilkku viisi prosenttia osinkoveroa kun taas suuret sijoittajat esimerkiksi ulkomaalaiset sijoitusyhtiöt nolla prosenttia vastuullinen ratkaisu on laskea piensijoittajien osinkoveroa samalla kun se rahoitetaan nollaverotettujen osinkojen pienellä lähdeverotuksella esimerkiksi viidellä prosentilla saadaan neljäsataa miljoonaa verotuloa emme menetä verotuloja veropohjaa rikkomalla vaan saamme lisää verotuloja veropohjaa tiivistämällä ja samalla tästä tehtäisiin aidosti kannattavaa piensijoittajalle tavalliselle virtaselle samalla verojärjestelmään ei tehdä lisää aukkoja eikä lisää monimutkaistuksia vakuutuskuorten verohyödyt täytyy lopettaa eikä yrittää houkutella kaikkea kansaa niitä hankkimaan tästä syystä osaketili on asia jota suomi ei tarvitse sen sijaan tarvitsemme vastuullista verolinjaa tiiviit pohjat matalat kannat

puhemies tuossa edellä kyllä mielestäni edustaja harakka piti aika perusteellisen puheenvuoron ja hyvin perustellun puheenvuoron myös minä kyllä toivoisin vielä sellaista ajattelua että voitaisiin näistä näkövinkkeleistä tätä kokonaisuutta ajatella nimittäin ainakin minä haluaisin suosia sen tavallisen virtasen mahdollisuuksia osakesijoittaa ihan sen tavallisen ihmisen jolla nyt maailman suurimmat tulot ei ole mutta sen sijaan en näe hyvänä sitä että ulkomaiset suursijoittajat maksavat osingostaan nolla meillä on mahdollisuuksia saada yhteisiä verotuloja sdpn esityksellä lähdeverosta suursijoittajille mahdollista saada sillä noin neljäsataa miljoonaa kerättyä yhteiseen kassaan ja minun mielestäni se pitäisi ottaa vakavasti ihan siksikin koska olemme eilen puhuneet muun muassa siitä että hallitus on esittänyt jälleen kerran kaikkein heikoimpien kimppuun käymistä sillä että indeksit jälleen kerran leikataan jopa rintamalisien indeksit leikataan näennäisten mitättömien marginaalisten mukasäästöjen nimissä ja samaan aikaan jätetään käyttämättä tällaiset mahdollisuudet saada lisää verotuloja

esittänyt toistan minä kannatan sitä että piensijoittajien mahdollisuuksia parannetaan mutta näen ne vaarat mitä edustaja harakka äsken kuvasi että nämä systeemit toimisivatkin tosiasiassa niin että ainoastaan kaikkein varakkaimmat niistä hyötyisivät tietenkin olisi kyllä syytä vakavasti kurkistaa sitä mitä ruotsissa on tapahtunut mikäli todellakin on tapahtunut niin että siellä ei ole määrä lisääntynyt se kansankapitalismi nimenomaan kansankapitalismi joka on myönteinen asia ole lisääntynyt vaan päinvastoin sijoittajien määrä on harventunut tämän vuoksi mielestäni meidän tulisi pystyä vastuulliseen keskusteluun ilman mitään sellaista mielikuvaa että nyt teemme jotain hyvää emmekä ehkä ymmärräkään mitä olemme tekemässä varsinkin kun tiedämme tulevaisuuden haasteet meillä tulee edelleen olemaan taloudessa isoja haasteita nyt talous on kasvanut hyvä niin mutta tulevaisuudessa meillä on paljon vielä vielä mietittävää miten tämä asia saadaan haltuun siksi mielestäni ei pitäisi ainakaan tehdä sellaisia verotukseen liittyviä ratkaisuja jotka eivät lisää oikeudenmukaisuutta jotka suosivat vain suurituloisia ja ja vievät valtiolta verotulopohjaa pois en minä halua nähdä tilanteita että jälleen kerran käydään heikompiosaisten kimppuun joittenkin säästölistojen kautta edustaja harakka kysyi siitä että jos tässä menetetään verotuloja satakahdeksankymmentä miljoonaa niin mistä se sitten on pois leikataanko sitten taas eläkkeitä vai vai mitä aiotaan tehdä ja siksi ja siksi me me emme leikkaisi edustaja heinosellakin on mahdollisuus muuten sitten tulevina päivinä äänestää näitä indeksileikkauksia vastaan jos te ette niitä kannata jos te ette kannata sitä että rintamalisien indeksileikkaukset tulevat niin äänestäkää niitä vastaan puhemies tältä

arvoisa puhemies sikäli kuin edustaja harakka viittasi omassa puheenvuorossaan minuun ja kun samanaikaisesti hänen puoluetoverinsa viitanen puhui tavallisista ihmisistä ja tavallisista virtasista niin minä haluaisin että me käymme keskustelua siitä millainen se tavallinen virtanen voi olla se voi olla työntekijä joka saa kolmekymmentäviisituhatta euroa verotettavaa tuloa vuodessa tai se tavallinen virtanen voi olla pienyrittäjä joka tienaa alle kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa pienyrittäjä jolla on hyvä tuote jolla olisi kehityspotentiaalia mutta joka tarvitsisi rahoitusta että saisi kasvua aikaiseksi tällä hetkellä meillä on suomessa kahdeksankymmentäkuusi pilkku yksi miljardia euroa jotka makaavat passiivisena passiivisena rahana jollakin

sitten vaikka pienyrittäjiä sosiaalidemokraatithan ovat viime aikoina julistautuneet todella pienyrittäjien

puhemies edustaja östmanin puheen loppupuoli oli oli silkkaa rautaista asiaa sdp todellakin on yrittäjien puolue ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten puolella mutta tuo esimerkki ei kovin hyvin valittu että että tällä veronvälttelytilillä ei autettaisi näitä pienyrittäjiä saamaan tuotteitaan markkinoille koska tässähän kuitenkin on kyse pörssisijoittamisesta eikä pienten yritysten tukemisesta pienyrityksen täytyisi siis ensin listautua pörssiin olen samaa mieltä siitä että tämä kahdeksankymmentäkuusi miljardia euroa olisi hyvä saada tuottavampaan käyttöön mutta se syy miksi se on pankkitileillä perustuu siihen että ihmiset kokevat epävarmuutta tulevaisuudestaan he he eivät uskalla sijoittaa totta kai osakesijoitukseen sisältyy riski tämäkin meidän kaikkien täytyy myöntää ja se tulevaisuuden epävarmuus on nykyisen hallituksen toimesta vain kasvanut

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa uusi laki osakesäästötilistä osakesäästötilin tavoitteena on edistää piensijoittajien aktiivista säästämistä ja sijoittamista samalla edistetään pääomien tarjontaa yrityksille jo näillä perusteilla tämä laki on tarpeellinen asiakas voisi siirtää osakesäästötilille rahavaroja jotka sijoitettaisiin asiakkaan päätöksen mukaisesti edelleen listattujen yhtiöiden osakkeisiin asiakas maksaisi sijoitusten tuotoista veroa siinä vaiheessa kun hän nostaa tililtä rahaa tuotto olisi verotettavaa pääomatuloa veroa ei menisi siinä vaiheessa kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppaa ja siitä syntyisi myyntivoittoja tämä on ero suoriin osakesijoituksiin joissa veroseuraamus realisoituu voiton realisoituessa osakesäästötilille olisi mahdollista siirtää ainoastaan rahavaroja osakesäästötili olisi mahdollista avata myös alaikäisille henkilöille tilille tehtäviin talletuksiin asetettaisiin viidenkymmenentuhannen euron enimmäisraja osakesäästötilin tuoton ja tappion tuloverotuksessa noudatettaisiin vastaavia periaatteita kuin vakuutuskuorissa ja sijoitusrahastoissa osakesäästötililtä nostettu tuotto luettaisiin nostovuoden veronalaiseksi pääomatuloksi verovelvollisen kuollessa tilin arvonnousu otettaisiin huomioon ainoastaan perintöverotuksessa mielestäni tämä on ajankohtainen ja tarpeellinen esitys enkä näe mitään syytä miksi tätä ei voitaisi hyväksyä
arvoisa puhemies tämä esitys on monella tapaa looginen jatkumo sille politiikalle mitä hallitus on harjoittanut tämän vaalikauden aikana rahat eivät riitä pienimpiin eläkkeisiin rahat eivät riitä pitkäaikaistyöttömiin rahat eivät riitä varhaiskasvatukseen eivät koulutukseen mutta rahaa riittää kyllä erinäisiin varakkaita suosiviin veroetuihin tällä kertaa jopa sadankuudenkymmenen miljoonan edestä minkä verran siis hallituksen omassa esityksessä arvioidaan että tämä tulee tuottamaan tulotappioita valtiolle kuten tässä on monissa hyvissä puheenvuoroissa todettu tämä ei ole mikään tavallisten virtasten veroetu vaan tämä on tietenkin tarkoitettu niille joilla on varaa ylipäätänsä hyödyntää tämänkaltaisia sijoitusinstrumentteja sijoitustoiminnalle kuten edustaja harakkakin omassa puheenvuorossaan toi esille arviolta neljänneksellä kotitalouksista on rahoitusvarallisuutta alle kaksituhatta euroa eli ei näillä kotitalouksilla ole mahdollisuuksia hyödyntää tämänkaltaisia sijoitustilejä tai ylipäätänsä varaa lähteä osakesijoittamiseen lisäksi tietenkin mitä vähemmän säästöjä on sitä keskeisempi sijoittamiseen liittyvä riski myöskin on ihmisten päätöksille eli sen sijaan osakesäästötili rapauttaa veropohjaa se mahdollistaa myöskin ulkomaille maksettujen tuottojen karkaamisen ylipäätään verotuksen piiristä ja kuten tiedämme ruotsista se ei myöskään todennäköisesti tule lisäämään sijoittajien määrää vaan ruotsissa kehitys oli sellainen jo valmiiksi osakesijoituksia tekevät sitten siirsivät sijoituksiaan näihin isk tileihin eli eli siellä se kehitys on ollut jopa sellainen että sijoittajien määrä on vähentynyt vasemmistoliitonkin kanta on se että mikäli haluamme tukea piensijoittajia niin huomattavan paljon järkevämpää olisi tehdä sellainen uudistus jolla mahdollistetaan pääomaverotuksen pienentyminen pieniä pääomatuottoja saaville sijoittajille sillä pystyttäisiin myöskin muuttamaan sitä vinoutumaa mitä suomessa on pääomaverotuksen osalta erinäisten verosuunnittelukeinojen avulla pystyvät sitä omaa veronmaksuaan painamaan hyvin matalalle tasolle kun taas tavallinen piensijoittaja sitten maksaa pääomaveroa sen kaksikymmentäviisi pilkku viisi prosenttia pienistä pääomatuloista

arvoisa puhemies pidän tätä hallituksen esitystä sen takia hyvänä että nyt on ihan tavallisilla ihmisillä mahdollisuus sitten pistää rahaa tilille jolla raha menee pörssiosakkeisiin ja ei tarvitse luovutusvoittoja eikä luovutustappioita vuosittain pyöritellä rahan voi antaa olla siellä rauhassa ja sitten kun haluaa sieltä nostaa toivottavasti voittoja on tullut sitähän kukaan ei etukäteen tiedä maksetaan vero näin sen pitää olla jos suurta kuvaa katsotaan niin minun mielestäni kansanedustajilla puoluekannasta riippumatta pitäisi olla huoli nykyaikaisessa maailmassa kun raha liikkuu nopeasti ympäri maailmaa siitä että suomi säilyy kilpailukykyisenä sijoituskohteena ettei kenenkään tarvitse viedä pääomia maan rajojen ulkopuolelle ja sitä kautta kenties hävittää ne myös perintöverotuksen piiristä tämäkin näkökulma pitää tuoda esille sillä varsinkin nuoret sukupolvet ovat tänä päivänä oman käsitykseni mukaan erittäin kansainvälisiä ja tottuvat

on kuitenkin kohtuullinen raja ja me pääsemme kokeilemaan miten tämä toimii ja minun mielestäni on aivan oikein että me otamme piensijoittajia nyt huomioon ja pystytään luomaan tällainen helposti hallinnoitavissa oleva vähän byrokratiaa tarvitseva sijoitusmuoto edustaja harakka minä en tiedä olenko aivan oikeassa mutta kun te puhuitte siitä paljonko ruotsissa ovat veronmenetykset niin nehän ovat puhtaasti laskennallisia minun mielestäni pitäisi verrata niin että jos tätä isk tiliä mikä on suuren suosion saavuttanut ei olisi niin paljonko rahaa olisi sitten mennyt muualle ruotsin rajojen ulkopuolelle mitkä olisivat ne tappiot olleet sitä minä en tiedä voi olla että teidän laskelmanne prosentit joiden mukaan olivat kovin pieniä ne heitot

edustaja eestilälle vastaan vain juuri sen verran mitä ymmärrän tästä ruotsin menettelystä johon tätä suomen aiottua mallia verrataan se on huomattavasti avokätisempi ja huomattavasti tällä tavalla myöskin valtion verotuottojen menetyksen kannalta kalliimpi siis tämän samaisen riksrevisionenin arvion mukaan vuotuinen veronmenetys on euroiksi muutettuna miljardi euroa vuodessa tämä satakuusikymmentä miljoonaa minkä on tässä valtiovarainministeriö itse laskenut pitkän tähtäimen veronmenetyksiä on huomattavasti pienempi ja ironista kyllä juuri siitä syystä että tavallisen piensäästäjän hyöty tästä järjestelmästä on sitten loppujen lopuksi aika vaatimaton

helsingin sanomien laskurin mukaan viidentuhannen euron kertasijoituksesta kertyisi sadankahdenkymmenenviiden euron hyöty kymmenen vuoden aikana eli tällainen veroreikä joka ei sitten loppujen lopuksi nimenomaan piensijoittajaa juurikaan hyödyttäisi

arvoisa puhemies olen itse käsittänyt että loppujen lopuksi tässä on kysymys verotuksen siirrosta jos joku vuosi laskennallisesti tässä tulee tappiota mitä tietenkin alkuhetkellä saattaa hyvinkin tulla niin kyllähän sitten kun mennään vuosia eteenpäin niitä voittoja tullaan verottamaan ja joskushan se tili lähtee sieltä ihan tyhjäksi minun mielestäni pitäisi laskea pitkäjänteinen menetys ja tuotto valtiolle ja se on vähän sama kuin autoverotuksessa josta varmaan kohta jutellaan viime kesänä sen piti tuottaa näin paljon kun tehtiin tietty malli mutta nythän jo nähdään että laskelmat ovat menneet metsään niin pitkälle metsään ettei millään autolla pääse ajamaan niin pitkälle metsään

arvoisat edustajat pyydän kiinnittämään huomiota siihen että tälle keskustelulle varattu aika päättyy kahden minuutin kuluttua

puhemies minulla on erittäin lyhyt puheenvuoro tässä on puhuttu tavallisesta virtasesta ja edellisessä että se tavallinen virtanen voi olla työntekijä tai sitten sitten heikolla ansiotasolla porskuttava yrittäjä millainen on tämä epätavallinen virtanen olen joskus miettinyt sitä kun kun puhumme tavallisesta kansalaisesta millainen se epätavallinen virtanen on no esimerkiksi ay liitothan eivät maksa ollenkaan veroa osinkotuloistaan se se on vasta epätavallinen virtanen meidän ei tarvitse ajatella että tämä nyt leikattaisiin eläkeläisiltä me voisimme miettiä toista ratkaisua että nämä epätavalliset virtaset olisivat mukana rahoittamassa tätä uudistusta

juuri näin edustaja östman jos nollaverotetut yhteisöt maksaisivat esimerkiksi viiden prosentin lähdeveron niihin kuuluvat ulkomaisten rahastojen lisäksi myös suomalaiset säätiöt ja rahastot mukaan lukien ammattiliitot joilla on pörssiomistusta niin haastan teidät arvoisat kollegat kdsta ja hallituspuolueista eikö tämä malli kun te aina valitatte siitä ammattiliittojen osinkoverovapautuksesta olisi teidän kannaltanne parempi kun saataisiin neljäsataa miljoonaa lisäverotuloa joka voitaisiin sitten esimerkiksi antaa piensijoittajille alempana osinkoveromallina eikö se olisi reilua miksi emme kaikki aja tätä hyvä kaikki nyökkäilevät olemme tästä samaa mieltä joten voimme tämän epäonnistuneen veropohjaa rapauttavan mallin siis hylätä ja siirtyä vastuulliseen veropolitiikkaan jossa on tiiviit veropohjat ja matalat kannat molemmat yhtä aikaa ja toisensa mahdollistaen

arvoisa puhemies muistaakseni se oli edustaja östman itse joka puhui näistä tavallisista virtasista ja me lähinnä avasimme sitä että

ei tietenkään ole vaan meillä on eri asemassa olevia kansalaisia jotka tienaavat eri määrän rahaa ja joilla on eri määrä rahallista varallisuutta tietenkin tämä on hyvä huomioida silloin kun puhutaan tämänkaltaisista sijoitussäästöinstrumenteista niin että ymmärretään keitä ne hyödyttävät ja ketkä ovat ne kansalaiset jotka niitä todennäköisesti pystyvät ylipäätänsä hyödyntämään

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys osakesäästötilistä on periaatteiltaan kannatettava vaikka voikin olla että tässä on jotain yksityiskohtia joita kannattaa vielä valiokunnassa hioa ja voi olla sellaisia muitakin esityksiä tästä samasta aihepiiristä piensijoittajan asian parantamisesta joita kannattaa huomioida on mielestäni sinänsä ymmärrettävä ajatus että myös piensijoittajalle annetaan mahdollisuus sijoitustensa siirtoon osakkeista toiseen ilman suoria veroseuraamuksia kuitenkin jos voitot niin sanotusti kotiuttaa niin silloinhan pitää maksaa verot eli en pysty käsittämään miksi tässä puhutaan veronvälttelystä aiemminhan tämä on ollut mahdollista toki sijoitusrahaston sisällä mutta tämä prosessi ei ole ollut sijoittajan itsensä hallinnassa lisäksi sijoittaja sidottuna tiettyyn pankkiin ja rahastoon nyt tätä mahdollisuutta laajennettaisiin mikä on järkevää enkä pysty ymmärtämään mikä tässä olisi varsinaisesti ongelma suomalaisillahan on suhteellisen vähän sijoitusvarallisuutta kun verrataan kansainvälisesti näin ei ei ole hyvä vaan meidän pitäisi pyrkiä ratkaisuihin joilla parannetaan piensijoittamisen ja kansankapitalismin edellytyksiä olisi kansantalouden kannalta järkevää että suomalainen varallisuus kasvaisi se voisi välillisesti johtaa jopa siihen että kasvuyritysten edellytykset säilyä suomessa paranisivat konkreettisella tasolla se että kansa elää kädestä suuhun ei varmasti ole kenenkään tavoitetila vaan olisi oman elämänhallinnankin kannalta parempi että kansalaisilla olisi

enemmän varallisuutta pikavippien sijaan

useampi puheenvuoro käytetty joten ajattelin että tässä kohtaa oikeastaan vastaisin täällä esitettyyn kysymykseen siitä karkaavatko nämä sijoitustuotot suomesta ulkomaille mehän elämme nyt juuri semmoisessa tilanteessa jossa on täysin mahdollista kartuttaa sijoitusvarallisuutta suomessa ja tämä esitetty osaketili johtaisi myös samanlaiseen tulokseen että se voitaisiin

jollaista oecdssä jo esitetään yrityksille se tarkoittaa siis sitä että omistus verotettaisiin siinä maassa jossa se on kertynyt eikö meidän kaikkien mielestä oikeudenmukaisuutta noudattaisikin se ajatus että jos suomalaisessa omistuksessa oleva suomalaisiin sijoituksiin perustuva sijoitustili tuottaa arvonnousua niin kuin nyt esimerkiksi arvo osuustilillä niin se myös verotettaisiin jossain vaiheessa suomessa sen sijaan että olisi mahdollisuus viedä se ulkomaille tämä täysin teoreettinen vaihtoehto esimerkiksi belgiassa on mahdollisuus millä tahansa brysselin komennuksella tyhjentää tällainen erityistili jota tässäkin nyt hallitus ehdottaa siten itse asiassa tämä esitetty osaketili mahdollistaisi sen että yhä enemmän suomalaista sijoitusvarallisuutta siirtyisi suomen verottajan ulottumattomiin lopulta eli sitä ei koskaan tultaisi verottamaan suomessa ja tätähän meistä ei varmaan kukaan halua tässä on jälleen yksi syy siihen minkä tähden tämä epäonnistunut lakihanke tulee hylätä

arvoisa puhemies en tiedä onko täällä salissa lisäkseni olevien viiden muun edustajan kokemuksessa elokuva päiväni murmelina jossa päähenkilö jota esittää bill murray kokee aina uudestaan ja uudestaan saman päivän tapahtumat mikään ei muutu sellainen mieliala tulee katsoessa tätä esitystä joka on hallintarekisterin paluu jälleen yhdeltä osin hallintarekisterin jota tämä eduskunta on käsitellyt koko tämän hallituskauden kun se vuonna kaksituhattaviisitoista ensimmäisen kerran tuotiin valtiovarainministeri stubbin toimesta tänne eduskuntaan se oli muuten sellainen esitys jota valtiovarainministerit urpilainen ja rinne eivät suostuneet tuomaan niin silloinhan se karahti nolosti eräänlaiseen prosenttivirheeseen ministeri stubb sanoi että yhdeksänkymmentä prosenttia lausunnonantajista kannatti lakia kun piti sanoa että vastusti lakia silloin vannottiin että se haudataan no se tuli sitten vuonna kuusitoista uudelleen ja on ollut täällä aika kauan ja eduskuntahan teki tähän kaksi lausumaa joista nyt ensimmäinen on vihdoin pantu toteen erikoista tosin on se että

ytimessähän on eduskunnan tahto siihen että osingonsaajat tunnistettaisiin ja kuten oecdssä tapana on niin nimenomaan rekisterinpitäjä on vastuussa siitä että osingonsaajat tunnistetaan ja tämä on sellainen tapa kansainvälisesti joka jo yksin turvallisuussyistä ja rahanpesudirektiivien tähden on yhä tärkeämpi siksi tämä esitys kun se vihdoin tänne saadaan on ihan tervetullut mutta se ei estä omistusten salailua ja veronkiertoa koska verohallinnon rekistereistä käy ilmi että melko yleinen veronkierron menettely on se että juuri ennen osingon saamista osake osake näennäisesti myydään taholle jonka ei tarvitse maksaa osinkoveroa ja sitten myöhemmin se siirtyy takaisin näistä omaisuussiirroista verohallinto ei edelleenkään saisi tietoa tästä sitten valiokunnissa käydään varmaankin asianmukainen keskustelu mutta vielä on se toinen lausuma jota ilmeisesti hallitus ei ehdikään tuoda tänne eduskuntaan luvatussa ajassa joten on täysin vaarana se että stubbin aloittama hallintarekisterifarssi siirtyy vielä seuraavan eduskunnan murheeksi

tämä koko hallituksen esitys on aika erikoinen nykyisen eduskunnan aikana mitään vastaavaa tilannetta ei ole tapahtunut että että varsin suurella kiireellä valmistellaan esitystä niin että se on lähetekeskustelussa vasta siinä vaiheessa kun se on valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä jo kohtalaisen pitkällä melkeinpä sinettiä vailla ja tämä on niin tärkeä asia suorastaan pyhä asia että jopa itsenäisyyspäivän jälkeisenä perjantaina kello kymmenen verojaoston oli kokoonnuttava tätä tutkimaan kyse on täysin teknisestä muutoksesta joka on varmasti sinällään perusteltu eli kun siis pakokaasupäästöjen mittaustavat ovat muuttuneet niin haluttiin varmistua siitä että se ei kohtele epäoikeudenmukaisesti suomalaisia autonomistajia kun tavoitteena oli se että autoverotus ei näitten päästömittausten muutosten takia muutu ja se on ihan perusteltu päämäärä on aivan selvää että

ei pidä muuttaa tällaisten mittausten muutosten takia mutta samaan aikaan olisi hyvin tärkeätä ja kun tämä on nyt evästyskeskustelu sille valiokunnalle joka jo melkein tämän päätöksen on osaltaan tehnyt niin sanon silti silti huomata se asia että jatkossa haasteet auto ja ajoneuvoverotukseen käyttövoimaverotukseen maksuihin ja muihin tulevat olemaan niin suuria että se periaate että pidetään ennallaan jokin verotaulukko tulee olemaan vähintäänkin haasteellinen tässä on nyt kolme asiaa joihin haluan tässä yhteydessä viitata niistä ensimmäinen on hallituksen oma ja sinänsä ansiokas energia ja ilmastostrategia toinen on tietenkin kansainvälisen ilmastopaneelin antamat haasteet ja siihen liittyen euroopan unionin tiukat vaatimukset myös liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja huomenna tuleva liikenneministeriön raportti ilmastovaikutuksista ja päästöjen vähentämisestä nämä kaikki vaikuttavat siihen millä tavalla liikennettä jatkossa verotetaan eli meidän täytyisi nyt muistaa se että niin vaikeita kuin tosielämän ratkaisut ilmastonmuutoksen estämiseksi ovatkin meidän täytyisi olla sen verran rehellisiä ja kaukonäköisiä että myönnämme sen että suomalaisissa liikenteen maksuissa ja verotuksessa tulee tapahtumaan merkittäviä muutoksia joiden täytyy nykyistä paremmin ohjata siihen suuntaan että liikenne olisi jatkossa päästötöntä esimerkiksi sähköautojen tai biokaasuautojen ja ennen kaikkea jaettujen kulkuvälineiden ja joukkoliikenteen suuntaan

niin että myöskään autokauppa ei häiriinny mutta tämä on vasta väliaikainen tilanne

arvoisa herra puhemies tässähän ei ole mitään ihmeellistä sillä eduskunta itse edellytti että pitää tehdä tämä korjaus ja ja tarkistaa että että muutos on neutraali ja ja ryhtyä toimenpiteisiin näin hallitus on myös toiminut minun mielestäni on hienoa että tässäkin päätös perustuu nyt tutkittuun tietoon ja joka on tehty ja sen myötä on tämä korjausesitys eduskuntaan tuotu minun mielestäni siinäkään ei ole mitään erikoista että tämäntyyppinen ratkaisu tehdään nimenomaan niin että kun se kerrotaan niin se astuu voimaan siitä eteenpäin niin sanotusti takautuvasti eli ei synnytetä myöskään markkinahäiriötä

sovelletaan jo kolmas joulukuuta kaksituhattakahdeksantoista lähtien kyse on siis tästä paljon puhutusta wltp mittausmenettelystä nyt taustalla on syksyinen päätös joka ei toteutunutkaan neutraalisti hintojen näkökulmasta ja tämän myötä vtt teki selvityksen niin kuin eduskunta edellytti ja nyt uudistus on on meidän pöydässä vttn tekemän selvityksen mukaan mittaustavan muutos on nostanut päästöarvoja jonkin verran enemmän kuin jrcn tutkimustuloksissa ennakoitiin ja tämä vaikutti vaikutti osaltaan sitten tuohon autojen hinnannousuun osa autojen hinnoista nousi aika merkittävästikin ja ja toki toki osassa sitten oli alenemaa siis

olen itse jonkun verran selvittänyt ja ollut yhteydessä myös autokauppaan ja olen saanut varsin yksituumaisen tiedon siitä että tämä korjaus joka nyt perustuu vttn tekemään selvitykseen toteuttaa hyvinkin tarkasti neutraaliutta eli eli autojen hinnat eivät eivät tämän myötä nouse vaan ne laskevat sille aiemmalle aiemmalle tasolle missä ne olivat myös autoalan tiedotuskeskuksen mukaan tämä uusi taulukko on käytännössä veroneutraali erinomainen esitys jälleen

arvoisa puhemies me viime kesänä kävimme täällä samasta asiasta lähetekeskustelua ja taisi olla useampikin kansanedustaja joka sanoi että tämä on tekninen muutos ja kun samaa termiä äsken käytti edustaja harakka että tämä on tekninen muutos niin totean että nämä eivät ole teknisiä muutoksia näillä on aina vaikutusta autokauppaan ja kun me kesäkuussa kävimme sitä keskustelua niin jo silloin kiinnitimme monen kansanedustajan puheenvuoroissa huomiota siihen että suomi on tehnyt päästövähennyssopimuksensa ja liikenteessä päästöjä pitäisi vähentää mennessä puolet viisikymmentä prosenttia siitä tasosta mikä oli vuonna kaksituhattaviisi eihän se mitenkään voi onnistua jos meillä autoverotus haraa vastaan ja ihmiset näkevät sen että väärillä hallituksen ja eduskunnan päätöksillä toteutetaan politiikkaa joka nostaa juuri niitten autojen hintaa mitä ihmiset oikeasti haluavat turhaa tässä talossa on yrittää lähteä vääntämään ihmisten kulutustottumuksia toisiksi koska sinne pikkuautoon eivät vain mahdu lastenvaunut ja muut harrastustavarat näin ollen kun autojen hinta nousee markkinapsykologia jota näköjään kaikki viranomaiset eivät täysin hallitse valtiovarainministeriössä toimii niin että jos ihmiset katsovat että heillä ei kohonneisiin autoihin varaa niin silloin lähdetään hakemaan vanhoja autoja etupäässä ruotsista ja saksasta joissa ne ovat edullisia sen takia että niillä ei kohta pysty ajamaan siellä tietyissä maissa tämä muutos joka nyt tehdään on sillä tavalla lähes tekninen että nyt mennään jo kohtuullisesti siihen asentoon mikä olisi pitänyt olla jo viime kesänä hallituksen esityksessä ja eduskunnan päätöksessä onneksi pidimme melua tästä asiasta se johti siihen kuten edustaja heinonen täällä hyvin kuvasi että eduskunta edellytti että tähän asiaan palataan nyt palataan mutta kun katsotte tätä salia niin kuinka moni kansanedustaja oikeasti on kiinnostunut liikenteestä aivan elinehto talouden pyörien pyörimiselle ja sen kohoavista kustannuksista täällä on muutama henkilö nyt nyt juttelemassa autoverosta joka on aivan keskeinen liikenneturvallisuuteen vaikuttava seikka suomen päästötavoitteisiin vaikuttava seikka ja moneen muuhun ihmisten liikkumiseen ja työssäkäyntiin vaikuttava seikka minun mielestäni tämä autoverokeskustelu pitäisi nähdä myös tasa arvokysymyksenä olen monta kertaa sen tuonut esille että meillä kansanedustajillakin täällä kun olemme helsingissä on varaa valita millä julkisilla kulkuneuvoilla kuljemme mutta kun me menemme tuonne itä ja pohjois suomeen niin se oma auto on ainut vaihtoehto käytännössä niin kuin edustaja kulmala täällä sanoi kaksi niin on meidänkin perheellä kaksi autoa koska yhdellä ei pärjää ja jos sitä koko ajan vuosi vuodelta verotetaan enemmän niin kyseessähän on tiettyyn ihmisryhmään kohdentuva pakkoverotus ja näitä asioita pitäisi eduskunnassa käydä läpi jotta me saamme sen verotuksen oikeudenmukaiseksi oma käsitykseni on se että ilman muuta meidän pitäisi markkinoiden avaamiseksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi poistaa autovero kokonaan

arvoisa herra puhemies edustaja eestilä mainitsi tuossa ansiokkaasti että tämän olisi syytä kiinnostaa useampia täällä eduskunnassakin ja ylipäätään suomessa ja ihmettelen samaa itsekin liikkuminen on kuitenkin elinehto täällä voidaan asua muualla kuin kaupunkialueilla kaupunkialueilla perheillä on oltava kaksi autoa jotta pärjää ja niin edelleen samankaltainen liikkumisen kustannuksiin liittyvä asia saa pariisissa keltaliivit kadulle mellakoimaan ja siellä otetaan homma tosissaan toivottavasti tietenkään sellainen ilmiö ei suomeen leviä mutta mutta ehkä mekin voisimme aktiivisemmin paneutua täällä muutkin kuin tällä hetkellä läsnä olevat arvoisa puhemies tässä tosiaan on kyse ikään kuin korjaavasta esityksestä viime kesänä oli tähän samaan liitteeseen liittyvä autoveron muutosesitys täällä eduskunnan käsittelyssä ja silloin jo monet täällä salissa totesivat että tämä tulee aiheuttamaan verotuksellisesti hankalan tilanteen eli joidenkin ajoneuvojen verotus kiristyy silloin sitten eduskunta velvoitti tekemään uuden esityksen ja oikaisemaan tilanteen ja nyt olemme siinä pisteessä tämä korjaus tehdään hyvä niin nyt meillä on riittävästi tietoa siitä kuinka tätä mittaustietoa sovelletaan maksuihin ja veroon ja ja näin ollen saadaan tämä jo aiheutunut markkinahäiriö oikaistua tämä välitilanne mikä tässä nyt on ollut tällä hetkellä vielä voimassa olevan verotaulukon mukaan on kyllä ollut erittäin haitallinen se on vienyt esimerkiksi meidän ilmastotavoitteitamme entistä kauemmas sillä tänä vuonna suomeen on tuotu suuria dieselautoja ulkomailta käytettynä enemmän kuin koskaan juuri niitä autoja muissa maissa halutaan päästä eroon ja joista mekin täällä haluaisimme päästä eroon mihin olemme pyrkineet mutta joita ihmiset ovat olleet pakotettuja ostamaan kun tämän verovirheen seurauksena korvaavien ajoneuvojen hinta on ollut suomessa kallis hyvä siis että tämä verotuksen muutos nyt tehdään ja rauha palaa markkinoille ja kauppa käy ja ihmiset ostavat nyt sitten toivomiaan autoja jotka ovat kuitenkin ympäristöystävällisiä ja kukkarolle sopivia
arvoisa herra puhemies tässä edellä edustaja eestilä kuten kuten myös edustaja kopra pitivät hyvät puheenvuorot ja ja veivät tätä keskustelua jo askeleen eteenpäin olen itse tismalleen samaa mieltä että autoveron poisto itse asiassa olisi jopa ympäristöteko meillähän kahdeksankymmentä luvun lopulta lähtien useimmat tieliikenteen päästöt ovat laskeneet mutta kuitenkin hiilidioksidipäästöt jatkoivat pitkään kasvua ollen suurimmillaan vuonna kaksituhattaviisi ja ja edelleen siis riittää jos katsomme sitä että eu on asettanut liikenteen hiilidioksidipäästöille kunnianhimoisen tavoitteen eli vuonna kaksituhattaviisikymmentä päästöjen pitää olla kuusikymmentä prosenttia pienemmät kuin vuoden yhdeksänkymmentä taso oli ja jos katsomme mikä on tilanne tässä suurin piirtein näinä aikoina niin siihen on todella pitkä matka sillä vielä kaksituhattakymmenen luvulle tultaessa päästöt olivat yhä noin neljä prosenttia vuoden yhdeksänkymmentä päästöjä suuremmat samaan aikaan kansallisen energia ja ilmastostrategian mukaan

mennessä hallituksen ilmastopolitiikan tavoitteiden mukaan maamme tulee lisäksi olla hiilineutraali vuoteen mennessä niin kuin edustaja kopra edellä toi esille tänä vuonna suomeen tuodaan ennätysmäärä vanhoja eli tavallaan jo käytöstä ruotsissa ja muissa maissa poistuvia autoja ja mitä se tarkoittaa eivät ne ainakaan ole niitä kaikista puhtaimpia vähäpäästöisimpiä autoja ja samaan aikaan kun muissa pohjoismaissa on autojen keski ikä saatu laskuun niin meillä suomessa itse asiassa autojen keski ikä on kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti vanhentunut keskimääräinen teillämme päivittäin kulkeva henkilöauto on jo siis lähes kaksitoista vuotta vanha ja romutettuna rekisteristä poistettujen henkilöautojen keski ikä on nyt suomessa noin kaksikymmentäyksi vuotta maamme autokanta on siis näin euroopan vanhimpia ja pohjoismaiden vanhin norjassa ja ruotsissa henkilöautojen keski ikä on noin kymmenen vuotta ja tanskassa jopa alle yhdeksän vuotta voi katsoa että tuoreemmat autot ovat aina turvallisempia ja ne ovat myös vähäpäästöisempiä

seitsemänsataatuhatta tonnia eli puhutaan merkittävästä asiasta sen takia olen hyvin samaa mieltä edustajakollega eestilän kanssa puhemies jatkan lyhyesti sieltä

arvoisa puhemies olen olen edustaja eestilän kanssa tismalleen samaa mieltä siitä että meidän pitäisi tehdä nyt toivottavasti ensi keväänä hallitusneuvotteluissa ne puolueet jotka siellä ovat ratkaisu siitä että tehdään tiekartta autoverosta luopumiseksi se tapahtuisi todennäköisesti järkevimmällä tavalla juuri niin kuin edustaja eestilä esitti noin viiden vuoden aikajänteellä kerrottaisiin suoraan millä tavalla se lähtee leikkaantumaan ja valtiovarainministeri petteri orpohan on julkisuudessa sanonut että ensimmäisenä se voitaisiin poistaa vähäpäästöisiltä ja päästöttömiltä autoilta itse asiassa tämä olisi erittäin järkevää eli lähdettäisiin sieltä liikkeelle ja tehtäisiin määrätietoinen tiekartta siihen että autoverosta luovuttaisiin no tietysti seuraavaksi kysytään mitä se tarkoittaa

arvoisa puhemies minusta verotusta autoiluun liittyen on syytä vielä enemmän pohtia meillähän tehtiin viime vuonna nyt kyseenalainen ennätys että liikenteestä kaiken kaikkiaan kun lasketaan kaikki veromuodot ja muut mukaan kerättiin kahdeksan pilkku kolme miljardia ja

se lopputulema alkaa olla se että minä tiedän monia ihmisiä joilla on suuria vaikeuksia varsinkin tuolla itä suomessa ja pohjois suomessa liikkua enää omalla autolla koska kulut ovat niin isot kun monta kertaa kyseessä ovat vanhat autot ja niitä joudutaan korjaamaan niin siinä ihmiset ovat ihmeissään edustaja kopra viittasi juuri ranskan mielenosoituksiin olkoon niiden alkuperä mikä tahansa mutta ainakin näytti siltä että ne osittain liittyivät juuri näihin polttoaineveronkorotuksiin ja meidänkin täytyisi sieltä jotakin oppia kun me tätä verotusta nyt pohdimme täällä niin jotenkin minulle tulee välillä semmoinen olo kansanedustajana että meillä on jonkunmoinen autoviha täällä olemassa ihan autoilua pitäisi koko ajan verottaa sen takia että ihmiset vain eivät ostaisi autoja tai ajaisi autolla kuitenkin me tiedämme että meidän talouden pyörien pyöriminen ja työssäkäynti vaativat sitä että ihmisillä on liikkumisvälineet alla ja hyvä tiestö pitää olla että me pystymme nopeasti siirtymään paikasta a pisteeseen b tämä on monissa niissä maissa joissa vaihtotase on kunnossa ja kilpailukyky kunnossa huomioitu aivan keskeiseksi kilpailukykytekijäksi meillä on jotenkin tässä suhteessa jääty ajattelemaan että autoilu on vain paha ja jotenkin on pakko korvata se julkisella liikenteellä ei se tule onnistumaan näin isossa maassa koskaan eikä sillä nopeudella mitä ihmisten liikkumistottumukset todellisuudessa vaativat mutta arvoisa puhemies yksi asia johon haluan kiinnittää huomiota kun me liikenteeseen liittyviä verotuksia kyllä tarkemmin pitää valtiovarainministeriössä ottaa huomioon markkinapsykologia ja markkinapsykologiaan liittyvät tekijät ja ihmisten kulutustottumukseen liittyvät tekijät kansainvälisessä maailmassa me emme voi enää laskea sitä mikä on verotuotto ja olettaa että ihmiset toimivat täsmälleen niin kuin aikaisemmin koska he muuttavat omaa kulutustottumustaan aina verotuksen myötä tämä asia on jotenkin jäänyt niin kuin jumimaan ja sen takia mikäli maaseudun tulevaisuuden esittämiin väittämiin on uskominen me olemme hävinneet valtiona jo kaksisataa miljoonaa pelkkänä arvonlisäverona onhan se aikamoinen tulonsiirto jonnekin muualle ja kun vielä ne tuodut autot ovat semmoisia että ne eivät meidän ilmastonormejamme enää täytä sitten haluan kiinnittää arvoisa puhemies lopuksi huomiota dieselvihaan joka nyt on täällä joissakin puheissa noussut esille ei pitäisi suomen kaltaisessa maassa joka on täynnä dieselautoja puhua dieselvihasta koska niitä tulee olemaan varmasti vielä viisitoista vuotta

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa merityösopimuslakia merityösopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten että tehtävän työn osalta edellytettäisiin kuudentoista vuoden iän lisäksi että palkattava henkilö on suorittanut oppivelvollisuutensa esitys kuulostaa perustellulta mutta siinä on omat ongelmansa on että jokaisella meistä pitäisi olla oppivelvollisuus suoritettuna sen sanoo jo lakikin tiedän kuitenkin henkilöitä jotka ovat suorittaneet sen ennen tuota kuudentoista vuoden ikää esityksessä todetaan että viisitoista vuotias voi olla kesätöissä kalastusaluksella miksi ei siis vakituisessa työssä mikäli oppivelvollisuus on suoritettu en usko että tällä on loppujen lopuksi paljon merkitystä työnantajalle tai työntekijälle pro kala ryn julkaisussa vedestä ruokapöytään suomalainen elinkeinokalatalous kuvataan kalastustoimialan tilaa suomessa sen mukaan ammattikalastajien määrä laskee tasaisesti ja kaksituhatta luvun aikana se on puolittunut

sisävesillä sivutoimisia kalastajia oli kolmetuhattaneljäsataa joista merialueilla tuhatviisisataa ja sisävesillä tuhatyhdeksänsataa pro kala ryn julkaisun mukaan lähivuosina ammattikalastajien määrän odotetaan edelleen laskevan koska nykyisin ammatissa toimivista kalastajista pääosa on lähestymässä eläkeikää ja odotettavissa on myöskin että pienet yritykset vähenevät ja suuret turvautuvat entistä enemmän ulkopuoliseen työvoimaan tämänkään vuoksi en halua mitään tarpeettomia esteitä henkilölle joka haluaa toimia kalastusaluksessa ja tehdä töitä meidän ruokapöytämme hyväksi kalastuksessa aluksen kapteenin vastuu korostuu hän vastaa siitä että aluksella järjestetään sellaista valvontaa jolla voidaan varmistaa että kalastajien työolosuhteet ovat mahdollisimman turvalliset turvallisuuden tulee olla jatkossakin lähtökohta vaikka bisnes menee monesti turvallisuuden ohi työntekemisen turvallisuutta säännellään työturvallisuuslaissa sen toisessa luvussa säädetään työnantajan yleisistä velvollisuuksista joita ovat esimerkiksi kahdeksannessa pykälässä säädetty työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite kymmenennessä pykälässä säädetty työn vaarojen selvittäminen ja arviointi kolmannessatoista pykälässä säädetty työn suunnittelu ja neljännessätoista pykälässä säädetty työntekijälle annettava opetus ja ohjaus kun nuori on saanut riittävän opetuksen ja ohjauksen työhönsä hän voi toimia mielestäni viisitoista vuotiaanakin kalastusaluksessa

puhemies edustaja kulmala piti täällä erinomaisen puheenvuoron koskien sitä byrokratiaa mikä liittyy kalastusaluksilla tehtävään työhön itselläni on sama käsitys huomioon sen että tällä hetkellä noin kaksikymmentä prosenttia suomessa syödystä kalasta on enää kotimaista vaikka nämä direktiivit koskevat koko eu aluetta se on kapteenin vastuulla että työntekijät iästä riippumatta osaavat hommansa vahinko voi sattua kenelle tahansa eli se byrokratianormien purkaminen pitäisi myös ulottaa tähän mutta arvoisa puhemies rohkenen tämän kalastusdirektiivin yhteydessä nostaa esille sen että miten tuhansien järvien maassa ja pitkän merirannikon maassa voi olla tilanne että meillä vain kaksikymmentä prosenttia syödystä kalasta on kotimaista meille tuodaan norjan lohta ja muualta tuodaan kalaa joka pyydystetään ylikalastetuilla merialueilla suurin syy tähän on kiristynyt ympäristölupamenettely vaikka tämä ala on pystynyt vähentämään vesistökuormitusta seitsemänkymmentä prosenttia kolmessa vuosikymmenessä siitä huolimatta koko ajan ympäristönormit kiristävät myös ympäristölupia esimerkiksi käytössä olevat rehut ovat sataprosenttista kierrätystavaraa ja teknologia on parantunut eli ala on ottanut opikseen ja parantanut omia menetelmiään ja tässä vain siirretään ikään kuin nollasummapelin kaltaisesti ympäristövastuuta muualle kuvitellaan ikään kuin että muualta tuotu kala on jotenkin ympäristöystävällisempää ei todella ole seuraavan hallituksen olkoon sen pohja mikä tahansa mielestäni pitää vahvasti kiinnittää huomiota siihen että kalanviljelyn taso nousee suomessa ja asetetaan tavoitteita kuten ilmastossakin että

mennessä kotimaista kalaa pitää olla viisikymmentä prosenttia siitä mitä syödään silloin me olemme oikeilla jäljillä kotimainen ruuantuotanto sisältäen maatalouden ja metsätalouden turvaamisen ja kalanviljelyn ehdottoman lisäämisen siis viljelyn lisäämisen ja ammattimaisen kalastuksen lisäämisen meidän sisäjärvillämme pitää olla seuraavan hallitusohjelman keskeisimpiä kulmakiviä kun puhumme suomalaisesta ruuasta ja lähiruuasta ja luomusta